juhlamenojenohjaaja on toimittanut eduskuntaan itsenäisyyspäivän ekumeenista jumalanpalvelusta koskevan kirjelmän joka kuuluu seuraavasti

pyydän edustajia kokoontumaan tuomiokirkkoon menoa varten kansalliskirjaston edustalle huomenna torstaina itsenäisyyspäivänä kello yksitoista neljäkymmentä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kuusitoista yleiskeskustelu asiasta päättyi neljäs kahdettatoista kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

rouva puhemies teen vastalauseen mukaisen pykälämuutosesityksen ensimmäiseen lakiehdotukseen

teen vastalauseen mukaisen pykälämuutosesityksen toiseen lakiehdotukseen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö neljätoista yleiskeskustelu asiasta päättyi neljäs kahdettatoista kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa rouva puhemies esitän että lain liite hyväksytään

vastalauseen

puhemies kannatan

edustaja modigin

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö kaksikymmentäkahdeksan yleiskeskustelu asiasta päättyi neljäs kahdettatoista kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

puhemies ehdotan että lakiehdotuksen yhdestoista pykälä muutetaan vastalauseen mukaisesti

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kahdeksantoista yleiskeskustelu asiasta päättyi neljäs kahdettatoista kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa rouva puhemies teen vastalauseen mukaisen pykälämuutosesityksen että valtionosuuksia ei leikata

arvoisa rouva puhemies kannatan edustaja paateron tekemää

arvoisa rouva puhemies teen esityksen viidennestäkymmenennestäviidennestä pykälästä vastalauseen

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi neljäs kahdettatoista kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on kristiina salonen jari myllykosken kannattamana tehnyt vastalauseen yksi mukaiset neljä lausumaehdotusta emma kari on krista mikkosen kannattamana ehdottanut että kolmas lakiehdotus hylätään ja tehnyt vastalauseen kahden mukaisen lausumaehdotuksen

siihen harvinaiseen tilanteeseen että joudun ilmoittamaan äänestäneeni äsken väärin piti äänestää vihreätä jaa
merkitään pöytäkirjaan

päiväjärjestyksen kahdeksantena asiana on ajankohtaiskeskustelu maanpuolustustahdosta puolustusministeri jussi niinistön noin viiden minuutin mittaisen puheenvuoron jälkeen myönnän puolustusvaliokunnan puheenjohtajalle ilkka kanervalle kolmen minuutin puheenvuoron jonka jälkeen myönnän kunkin eduskuntaryhmän edustajalle kahden kahden minuutin vastauspuheenvuoron tämän jälkeen myönnän viidennellä painikkeella varattavia vastauspuheenvuoroja harkitsemassani järjestyksessä keskusteluun varataan aikaa korkeintaan yksi tunti ensimmäisen puheenvuoron käyttää ministeri niinistö viisi minuuttia olkaa hyvä
arvoisa rouva puhemies on totta että maanpuolustustahto on mtsn kyselyssä alentunut ja on nyt tilastojen mukaan yhtä alhaalla kuin kolmekymmentä vuotta sitten suurin lasku on tapahtunut iältään alle kaksikymmentäviisi vuotiaiden sekä puolueista erityisesti vihreiden kannattajien keskuudessa pelkästään tällä otoksella ja tällä menetelmällä tehdystä yksittäisestä tuloksesta ei voi vetää kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä mutta tulos on joka tapauksessa otettava vakavasti maanpuolustustahto on tärkeä asia koko kansakunnalle mtsn tulosta sulatellessa on hyvä muistaa että varusmiesten maanpuolustustahto on edelleen korkealla tasolla se on nyt neljän pilkku skaalan ollessa yhdestä viiteen tämä ilmenee kuluvan vuoden maalis ja kesäkuussa kotiutuneiden varusmiesten loppukyselystä varusmiehet ovat todellisia turvallisuuden tuottajia varusmiehet ovat arjen sankareita joille meidän tulee olla kiitollisia jos heidän maanpuolustustahtonsa olisi laskussa olisin todella huolissani arvoisa puhemies yleisesti ottaen maanpuolustustahtomme on edelleen kansainvälisesti verrattuna omaa luokkaansa mtsn maanpuolustustahtokysymykseen vastasi myönteisesti kaksi kolmasosaa kansalaisista lisäksi on huomioitava että kansalaisten henkilökohtainen maanpuolustustahto on edelleen hyvällä tasolla ja siinä tapahtuneet muutokset menevät kyselyn virhemarginaaliin voi olla että nuorten maanpuolustustahdon heikkenemiseen vaikuttaa se että nykyään yhä useammalta nuorelta puuttuu omakohtainen omakohtainen kosketus sota aikaan esimerkiksi isovanhempien kertomusten kautta toisaalta on pantava merkille kyselyn aikana mediassa käyty keskustelu oli paljon löysää puhetta ja epärealistisia ajatuksia sanotusta kansalaispalveluksesta asiasta jonka tarvetta tai sisältöä ei ole missään osoitettu joillekin saattoi tulla harhakuvitelma jostain varusmiespalvelua helpommasta vaihtoehdosta suorittaa kansalaisvelvollisuutensa valitettavasti mtsn mielipidekyselyt eivät tuota tietoa siitä mitä syvempiä ajatuksia näiden näkemysten takana on tai mistä vaihtelut eri vuosien tuloksissa johtuvat näin ollen yksi selkeä toimenpide on selvittää lukujen taustatekijät puolustushallinnossa onkin parhaillaan tekeillä selvitys nuorten aikuisten eli alle kolmekymmentäviisi vuotiaiden näkemyksistä ja asenteista maanpuolustukseen sen tulokset saamme ensi vuoden alkupuolella sen kuitenkin sen kuitenkin tiedämme että maanpuolustustahdossa ei ole kyse kansalaisten suhtautumisesta puolustusvoimat nimiseen organisaatioon siinä on kyse siitä kuinka legitiimiksi järjestelmämme ylipäätään koetaan ja kuinka voimakkaasti kansalaiset samastuvat suomi nimiseen kansallisvaltioon eli kuinka puolustamisen arvoisena suomi koetaan sotiemme perinnejärjestöt ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen organisaatiot tekevät arvokasta työtä jokaisen on voitava kokea suomi puolustamisen arvoiseksi tästä syntyy maanpuolustustahto siksi pitää ehkäistä syrjäytymistä siksi pitää hoitaa työllisyyttä ja siksi on pidettävä huolta heikommassa asemassa olevista arvoisa puhemies päätän kenraali ehrnroothin kuolemattomiin sanoihin suomi on hyvä maa se on paras meille suomalaisille se on puolustamisen arvoinen maa ja sen ainoa puolustaja on suomen oma kansa
kiitoksia seuraavaksi puolustusvaliokunnan puheenjohtaja edustaja kanerva kolme minuuttia
arvoisa puhemies kiitos oivaltavasta ideastanne meitä suomalaisia on vähemmän kuin yksi tuhannesta maailman kansalaisesta me tietenkin arvioimme maailmanmenoa omien arvojemme pohjalta tietäen että ihmiskunnan enemmistöllä on meistä poikkeava arvomaailma se on valitettavasti useimmiten raadollisempi kuin meidän omamme hyvän ulko turvallisuus ja puolustuspolitiikan johdosta meillä on kuitenkin hyvät edellytykset niin kehittää meille tunnusomaista elämänmuotoamme kuin antaa panoksemme myönteiselle kansainväliselle kehitykselle suomen asema on vakaa turvallinen mutta ei itsestäänselvyys henkisen ja taloudellisen itsenäisyyden ohella on huolehdittava myös valtiollisesta itsenäisyydestämme ja puolustusvalmiudestamme joka perustuu vahvaan maanpuolustustahtoon emme valmistaudu puolustamaan maatamme sen takia että haluaisimme sotaa vaan sen takia ettemme siihen koskaan joutuisi voimapolitiikan näytteet lähialueillemme euroopassa ja kauempanakin kertovat siitä maailmasta elämme maanpuolustustahto ei ole vanhakantaista retoriikkaa vaan keskeinen osa maamme kriisinsietokykyä resilienssiä perinteisten sotilaallisten uhkien rinnalle on noussut monenmuotoisia hybridi ja kybermaailman uhkia tässä maailmassa puolustusratkaisumme lähtee uskottavasta ajanmukaisesta sotilaallisesta suorituskyvystä jonka kivijalkana toimii yleinen asevelvollisuus nuorten keskuudessa maanpuolustustahdossa on nähtävissä huolestuttavaa liikehdintää paniikkinappulan käyttöön ei ole aihetta mutta muutosten syistä on järkevää käydä avointa keskustelua mikäli sama kehityslinja on jatkuakseen on edessä vakavamman pohdiskelun paikka olen tutkimuksen tuloksista yllättynyt sillä saamani käsityksen mukaan tuntuma kentällä on kovin toisenlainen vierailin hiljattain porin prikaatissa ja siellä minulle muodostui käsitys erittäin motivoituneesta varusmiesaineksesta ehkä uudenlainen opetus siellä on luonut hyvää pohjaa motivaatiolle palvella varusmiehenä ja reserviläisenä suomalaisten maanpuolustustahto on vahva kansainvälisestikin euroopan korkeimpia ajatus kansalaispalvelusta on kehittämisen arvoinen se ei tietenkään korvaisi yleistä asevelvollisuutta mutta naiset ovat joka tapauksessa valtava voimavara maanpuolustusvelvollisuuden ja kokonaisturvallisuuden kehittämistyössä

kiitoksia nyt sitten kunkin eduskuntaryhmän edustajalle kahden minuutin vastauspuheenvuorot

arvoisa puhemies eduskunnan ajankohtaiskeskustelu maanpuolustustahdosta on tarpeellinen ja hyvin ajoitettu viime viikolla maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta julkaisi vuosittaisen tutkimuksen suomalaisten asenteista ulko ja turvallisuuspolitiikkaan ja maanpuolustukseen tutkimus osoitti suomalaisten näkemyksissä melko huomattavia muutoksia joihin on syytä kiinnittää huomiota suomessa on edelleen korkea maanpuolustustahto ja luottamus puolustuspolitiikan hoitoon on vahvaa luottamus lähtee vahvasta tunteesta että olemme kaikki samassa veneessä kaveria ei jätetä suomen ja suomalaisten pärjääminen on yhteinen asia niin syvän rauhan oloissa kriisinkin aikana tänä vuonna on muisteltu vuoden tuhatyhdeksänsataakahdeksantoista tapahtumia sisällissodan muistovuosi on ollut sovinnon eheyden ja kansallisen yhtenäisyyden rakentamisen muistovuosi yli sata vuotiaan suomen suuri linja on eheyden tavoittelu sata vuotta sitten suomessa järjestettiin ensimmäiset yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuneet kunnallisvaalit toimiva demokratia on turvallisuuden perusedellytys arvoisa puhemies suomen puolustuksen perusta muodostuu yleisestä asevelvollisuudesta vahvasta maanpuolustustahdosta reserviin pohjautuvista hyvin koulutetuista joukoista koko suomen puolustamisesta sekä tiiviistä kansainvälisestä yhteistyöstä siksi suomi vahvistaa kansallista puolustuskykyä ja tiivistää kansainvälistä puolustusyhteistyötä suomen kokonaisturvallisuus perustuu laajaan yhteistyöhön malli on toimiva ja suomelle sopiva se sitoo suomalaiset turvallisuuden vahvistamiseen jokaisesta kansalaisesta maan ylimpään johtoon saakka jokainen suomalainen on maanpuolustaja

arvoisa puhemies suomi on puolustamisen arvoinen maa ja monella mittarilla maailman paras maa mtsn tuoreen tutkimuksen mukaan maanpuolustustahto on kuitenkin laskenut tämä yhdistettynä muihin turvallisuusympäristömme uhkiin kuten lisääntyneeseen hybridivaikuttamiseen on huolestuttava suunta erityisesti nuorten maanpuolustustahdon vaaliminen ja vahvistaminen on otettava keskeiseksi puolustuspoliittiseksi tavoitteeksi kodeilla perheillä ja kouluilla on tärkeä tehtävä on varmistettava että nuorilla on tarpeeksi tietoa siitä miksi suomea on puolustettu ja miksi sitä edelleen kannattaa puolustaa on tärkeää että nuorille välittyvät myös tarinat ja ymmärrys siitä millaisin uhrauksin menneet sukupolvet ovat suomea rakentaneet suurin juhlapäivämme itsenäisyyspäivä luo oivallisen puitteen vaalia arvoja jotka luovat yhtenäisyyttä ja kokoavat suomalaisia yhteen hiljaisen tiedon siirtyminen sukupolvelta toiselle on tärkeää vahvan maanpuolustustahdon ohella suomen puolustuksen kulmakiviä ovat yleinen asevelvollisuus ja riittävät puolustuksen resurssit lisäksi tarvitaan laajat mahdollisuudet osallistua maanpuolustuksen ja kokonaisturvallisuuden eri tehtäviin myös vapaaehtoisesti asevelvollisuusjärjestelmää on tarpeen uudistaa jotta myös nuoret ikäluokat kokevat maanpuolustustahdon korkeammaksi varusmiespalveluksen velvoittavuudesta voi luopua mutta järjestelmää on kehitettävä tasa arvoisempaan suuntaan lisäksi seuraavan hallituksen on selvitettävä kansalaispalveluksen mahdollisuudet ja toteuttamisen edellytykset kansalaispalvelus toisi maanpuolustukseen osallistumisen niidenkin ulottuville jotka eivät asevelvollisuutta suorita mahdollinen kansalaispalvelus ei kuitenkaan korvaisi yleistä asevelvollisuutta vaan mahdollisesti huolellisten selvitysten tuloksena ja perustellusti saattaisi sitä yleistä asevelvollisuutta täydentää

arvoisa rouva puhemies maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan viime viikolla julkaisemassa mielipidetutkimuksessa suomalaisten maanpuolustustahto on pudonnut alimmilleen sitten vuoden tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäyhdeksän asiasta keskusteltaessa on kuitenkin syytä muistaa että mihin tahansa toiseen euroopan valtioon verrattuna on kansalaistemme maanpuolustustahto edelleen meillä suomessa erittäin korkealla huolestuttavinta tuoreen tutkimuksen tuloksissa on maanpuolustustahdon jo neljättä vuotta jatkunut lasku sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä peräänkuuluttaa toimenpiteitä maanpuolustustahdon vahvistamiseksi esitämme kehityksen taustojen selvittämistä tieteellisellä tutkimuksella jotta todelliset syyt löydetään ja voidaan vaikuttaa sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä korostaa myös tarvetta tuoda kaikkien suomalaisten myös naisikäluokan osaaminen kokonaismaanpuolustuksemme piiriin arvoisa rouva puhemies täällä eduskunnassa yksittäiset asiat jakavat puolueita hallitusta ja oppositiota maanpuolustuksen asiat on kuitenkin jo vuosikymmeniä koettu yhteisiksi meidän on tehtävä töitä sen eteen että meitä maanpuolustuksen asioissa yhdistävä henki saataisiin ulotettua myös muihin yhteiskunnan suurten kysymysten ratkaisuihin maanpuolustustahto suomen uskottavan puolustusratkaisun kulmakivenä syntyy ennen kaikkea siitä että kansalaiset kokevat isänmaansa puolustamisen arvoiseksi kyse ei ole vain halusta puolustaa yhteiskuntamme rakenteita vaan myös sen arvoja ihanteita ja ihmiskuvaa onkin pyrittävä siihen että jokainen kansalainen voisi kokea olevansa merkityksellinen osa yhteiskuntaamme suomalaista kansankotia tässä myös meidän päättäjien rooli on tärkeä

esimerkin näyttäjänä jotta erimielisyyksiin etsittäisiin ratkaisuja yhdessä sopien ja näin itsenäisyyspäivän aattona haluan lausua lopuksi kiitoksen sotiemme sukupolvelle jonka korvaamattoman työn tuloksena saamme elää vapaassa suomessa

arvoisa puhemies mtsn teettämän tutkimuksen mukaan suomalaisten maanpuolustustahto on selvästi laskenut tulos on yllättävä sillä tilanne suomen turvallisuusympäristössä ei ole oleellisesti viime vuodesta muuttunut vaikka esimerkiksi ukrainassa selkkaukset jatkuvat

kysymykseen siitä tulisiko suomen puolustautua aseellisesti kaikissa tilanteissa tuli kuuden kuuden prosenttiyksikön verran vähemmän kyllä vastauksia viime vuoteen verrattuna etenkin epävarmojen osuus on noussut monessa mittaustuloksessa voi olla että vastauksista heijastuu näkemys nykysodan luonteen monipuolistumisesta koska samaan aikaan henkilökohtainen maanpuolustustahto on pysynyt korkealla kahdeksankymmenenneljän prosentin tasolla selvä enemmistö pitää nykyistä asevelvollisuusjärjestelmää parhaana vaihtoehtona suomelle useampana vuonna peräkkäin nato jäsenyyden kannatus on laskemassa kansalaisia huolettaa etenkin ilmastonmuutos terrorismi hallitsematon maahanmuutto sekä alkanut keskustelu joukkotuhoaseiden leviämisestä eilisessä lähetekeskustelussa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta korostui nykyistä enemmän valistustyö nuorille ja naisille arvoisa puhemies sinisten puolustusohjelman mukaan koko kansalle tulisi antaa mahdollisuus osallistua maanpuolustukseen esimerkiksi kouluissa toiselle asteelle liittyvä teoriapainotteinen maanpuolustuksen peruskurssi antaisi nuorille perustiedot maanpuolustuksesta lisäksi naisille tulisi taata mahdollisuus osallistua maanpuolustuksen eri tehtäviin nykyistä laajemmin maanpuolustusasia on koko kansan asia

puhemies maanpuolustus on peruskalliomme eräs viisas mies kerran sanoi jokaisella maalla on armeija jos se ei ole oma se on jonkun muun nuo sanat ovat jääneet mieleeni sillä hyvin oikeassa hän oli suomalainen maanpuolustustahto on perinteisesti ollut hyvin korkea niin kuin myös se prosentti kuinka moni asevelvollinen mies suorittaa varusmiespalveluksen koko väestöstä edelleen prosenttia kannattaa yleistä asevelvollisuutta joka onkin ainoa realistinen vaihtoehto koko maan puolustamiseksi se on kustannustehokas ja ennen kaikkea laadultaan ylivoimainen järjestelmä meille suomalaisille yleisen asevelvollisuuden kannatuksen trendi on kuitenkin laskeva myös maanpuolustustahto on selvityksen mukaan notkahtanut erityisesti alle kaksikymmentäviisi vuotiailla toki siinäkin ikäluokassa suurin osa edelleen ymmärtää asian tärkeyden ehkä tämä pieni notkahdus johtuu siitä ettei suurella osalla nuorista miehistämme ja naisistamme ole enää suoraa kosketusta veteraanisukupolveen ehkä uhraukset eivät enää ole läsnä tieto siitä mitä maamme eteen on uhrattu on siirrettävä jälkipolville tässä onkin tärkeä rooli esimerkiksi arvokasta työtä tekevillä veteraani ja maanpuolustusjärjestöillä me perussuomalaiset uskomme että fiksu suomen nuoriso kyllä ymmärtää miksi taistelemme jos taistelemme muistakaa hyvä ihmiset jalkaväenkenraali adolf ehrnroothin sanat kansa joka ei tunne menneisyyttään ei hallitse nykyisyyttään eikä ole valmis rakentamaan tulevaisuutta varten

arvoisa puhemies maanpuolustustahdon ydin on että jokainen suomalainen kokee maamme puolustamisen arvoiseksi on varmistettava että kaikki pysyvät mukana jokaisella on mahdollisuus kouluttautua päästä osalliseksi yhteiskunnan rakentamiseen ja luottaa saavansa apua tarvittaessa maanpuolustustahto on laskenut kun kysyttiin valmiutta puolustaa aseellisesti kaikissa olosuhteissa erityisen suuri pudotus oli alle kaksikymmentäviisi vuotiaiden parissa samanaikaisesti on huomattava että maanpuolustustahto ei juurikaan ole laskenut kun kysyttiin halukkuutta osallistua maanpuolustuksen eri tehtäviin omien kykyjen ja taitojen mukaan kahdeksankymmentäneljä prosenttia olisi siihen valmis

että emme osaa tarjota oikeanlaisia väyliä hyödyntää suomalaisten korkeaa maanpuolustustahtoa uudet uhat ovat nousseet perinteisen aseellisen uhan rinnalle mutta maanpuolustuksesta puhuttaessa esiin nousee yleensä vain asevelvollisuus meillä ei ole tarjota kansalaisille muunlaista koulutusta laajan turvallisuuden näkökulmasta vaikka tarve ja halu on ilmeinen meidän tulisikin pohtia keinoja miten laajennamme kaikkien osallisuutta maanpuolustukseen pidän erittäin valitettavana että sen sijaan puolustusministeriltä on kuultu lausuntoja joilla halutaan sulkea pois eri ryhmiä kyseenalaistamalla milloin suomenruotsalaisten kaksoiskansalaisten siviilipalveluksen suorittaneiden tai milloin naisten maanpuolustustahtoa arvoisa puhemies on selvä että asevelvollisuus kaipaa päivittämistä tähän päivään tasa arvoisempaan ja valikoivampaan suuntaan vain yhdelle sukupuolelle pakollinen järjestelmä on vieras etenkin nuorille joille tasa arvo on itsestäänselvyys seuraavan hallituksen onkin tehtävä selvitys kaikkia koskevasta kansalaispalveluksesta avainasemassa on huolehtia että yhteiskuntamme säilyy kaikkien mielestä puolustamisen arvoisena ja kuten kyselykin kertoo kaikkein suurin turvallisuusuhka on ilmastonmuutoksen eteneminen jota vastaan meidän on yhteisesti taisteltava

arvoisa puhemies maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan vuosittaiset katsaukset ovat mielenkiintoista luettavaa vaikka haastattelujen otoskoko on kohtuullisen pieni niin osa kysymyksistä ulottuu jopa kuusikymmentä luvulle asti pitkät aikasarjat kertovat enemmän kuin yksittäinen poikkileikkaus tuoreimmassa selvityksessä eniten keskustelua herätti suhtautuminen maanpuolustukseen kaksi kolmannesta vastanneista oli sitä mieltä että suomalaisten tulisi puolustaa maata aseellisesti vaikka lopputulos olisi epävarma maanpuolustustahto on alhaalla nuorilla ja naisilla johtuisiko mielipiteitten eriytyminen siitä että näitä ryhmiä nuoria ja naisia kuunnellaan yhteiskunnassa muita vähemmän jos kansalaiset kokevat että yhteiskunta on oikeudenmukainen ja tasa arvoinen ja tarjoaa osallisuutta ja myönteisiä tulevaisuudennäkymiä maanpuolustustahtoakin löytyy maataan voi puolustaa myös ilman asetta ja täyttää näin perustuslain velvoitteet henkilökohtainen maanpuolustustahto ei ole juurikaan laskenut se on edelleen poik keuksellisen korkea yli kahdeksankymmentä prosenttia vastanneista olisi valmis puolustamaan maataan henkilökohtaisten kykyjensä ja taitojensa mukaan suomalaiset haluavat puolustaa omaa maataan eivät sotilasliittoa sekin katsauksessa kävi selväksi voidaan kysyä vaikuttaako vieraitten valtioitten joukkojen ja sotakaluston lisääntyvä läsnäolo suomessa kielteisesti maanpuolustustahtoon yleinen asevelvollisuus tulee säilymään maanpuolustuksen runkona mutta se ei riitä sen rinnalle tulee kehittää vaihtoehtoisia osallistumismalleja maanpuolustustahtoa on mutta onko oikeita toimintatapoja seuraavan eduskuntakauden aikana näihin kysymyksiin täytyy löytyä vastaus yksituumaisuus kansakunnan perimmäisissä kysymyksissä on suurempi voima kuin sotakoneitten määrä yhteenkuuluvuus lisääntyy kun heikoimmassakin asemassa olevat päästetään tasaveroisesti yhteiskuntaan osallisiksi

arvoisa puhemies yleinen asevelvollisuus on keskeinen osa suomen puolustusratkaisua ja ja laadukkaalla varusmies ja reservikoulutuksella voimme myös ylläpitää uskottavaa sotilaallista puolustuskykyä samalla on hyvä painottaa sitä että suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan selkeänä päämääränä on on toimia niin että että suomi ei joudu sotilaallisen konf liktin osapuoleksi mutta myös tässä tavoitteessa

meillä on halu ja kyky kehittää yleistä asevelvollisuutta niin että se vastaa meidän puolustustarpeita ja niin että se myös asevelvollisten näkökulmasta on sekä motivoiva että tarkoituksenmukainen

arvoisa puhemies tasavallan presidentin huomenna isännöimään itsenäisyyspäivän vastaanottoon on jälleen kutsuttu sotiemme veteraaneja tänä vuonna kutsuttujen veteraanien joukossa on kymmenen yli sata vuotiasta veteraania kiitos näiden ja muiden veteraanien panoksen maamme saanut elää pitkää rauhan ja vaurastumisen aikaa pitkä rauhanaika on varmasti omalta osaltaan vaikuttanut siihen että sodan kauhut ja kriisit tuntuvat monen suomalaisen erityisesti nuoren näkökulmasta kaukaisilta hyvinvoinnin keskellä on vaikea kuvitella miten toimittaisiin kriisitilanteessa ja nuoret katsovat maailmaa eri tavalla kuin vanhempien sukupolvien edustajat globaalit haasteet kuten ilmastonmuutos ja pakolaisten tilanne näyttäytyvät

todellisuus ympärillämme on kuitenkin sellainen että myös suomalaisten pitää olla valmiita omaa maata kohtaaviin sotilaallisiin uhkiin ja kriiseihin asovanmeren selkkaus on tuore muistutus sotilaallisen uhan mahdollisuudesta paras tae ja turva itsenäisyydellemme ja turvallisuudellemme on vahva maanpuolustustahto ja yhtenäisyys ja tätä tulee pitää yllä varusmiespalvelusta tulee edelleen kehittää ja luoda kannustimia sen suorittaville nuorille ja asevelvollisuuden suorittaminen ei saa liikaa vaikeuttaa tai heikentää mahdollisuuksia päästä esimerkiksi opiskelemaan arvoisa puhemies tämä keskustelu ja ministerin mainitsema tuleva selvitys maanpuolustustahdosta ovat todellakin tarpeellisia ja ajankohtaisia

arvoisa puhemies on todellakin syytä tarkemmin selvittää mistä tämä maanpuolustustahdon heikkeneminen johtuu tässä vaiheessa voimme esittää siitä vain omia arvelujamme minulla on se käsitys että suomalaiset ovat valmiina puolustamaan itsenäistä sotilaallisesti liittoutumatonta puolueetonta suomea oma käsitykseni on että maanpuolustustahdon heikkeneminen saattaa liittyä siihen että meidän turvallisuuspoliittisesta linjastamme on syntynyt viime vuosina hyvin epämääräinen käsitys tähän on kaksi syytä ensinnäkin suomi on pyrkinyt tulkitsemaan lissabonin sopimusta siten että se velvoittaa euroopan unionin jäsenvaltiot antamaan toisille jäsenmaille myös sotilaallista apua ja suomessahan lainsäädäntöä on muutettu niin että voidaan lähettää sotilaita ulkomaille myös taistelutehtäviin toinen seikka joka on hämärtänyt meidän asemaamme ja linjaamme on suomen suhde natoon isäntämaasopimus on tulkinnanvarainen ruotsissa parlamentti käsitteli vastaavan asiakirjan ja ja asetti omia ehtojaan tälle yhteistyölle toisaalta suomi on ollut mukana lisääntyvässä määrin naton ja johtavien nato maiden sotaharjoituksissa tavalla joka on synnyttänyt epäselvyyttä suomen ulko ja turvallisuuspoliittisesta linjasta samaan aikaan kansan keskuudessa nato jäsenyyden kannatus on alentunut suomen hallitus on pyrkinyt hyvin voimakkaasti tiivistämään yhteistyötä naton kanssa eduskuntavaalien yhteydessä ja seuraavaa hallitusta muodostettaessa on tärkeää keskustella suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan peruslinjoista isäntämaasopimuksen tulkinnoista sotaharjoituksista ja osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaan
kiitoksia nyt on ryhmistä kommentit saatu seuraavaksi ministeri niinistö yksi minuutti ja myöskin puolustusvaliokunnan puheenjohtajalle vielä yksi minuutti sen jälkeen mennään debattikeskusteluun ja voi tehdä varauksia jo nyt olkaa hyvä
arvoisa rouva puhemies kiitoksia rakentavista puheenvuoroista todellakin jokainen suomalainen on maanpuolustaja kuten useammassakin ryhmäpuheenvuorossa todettiin suomi on puolustamisen arvoinen maa ja jokaisella suomalaisella on puolustettavaa kuten puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kanerva totesi ja itsekin toin esille varusmiesten maanpuolustustahdossa ei ole moitteen sijaa jotain teemme siis oikein ja kiitos siitä kuuluu lähinnä puolustusvoimille saman arvopohjan soisi tietenkin koko ikäluokalle mutta siihen voimme yrittää vaikuttaa enemmän kodin ja koulun kautta siis koko yhteiskunta mukaan ei pelkästään puolustusvoimat kansalaispalvelus mainittiin muutaman kerran edustaja vikmanin tavoin kuitenkin painotan että yleisen asevelvollisuuden pakottavuudesta ei voida tinkiä piiruakaan vaihtoehtona voi olla kansalaispalvelus laajan turvallisuuden osalta voidaan kansalaisten osallistumista kyllä lisätä mutta se ei mitenkään korvaa aseellisen palveluksen suorittamista nykyjärjestelmä on puolustuskyvyn kannalta hyvä se tuottaa kustannustehokkaasti riittävän nuoret sodanajan joukot vielä lopuksi edustaja mustajärvelle toteaisin että suomessa ei ole vieraiden valtioiden joukkoja tai vieraiden valtioiden kalustoa muutoin kuin suomen kutsumana

maanpuolustustahdon numeroista että ehkäpä ehkäpä todistusaineistoa ei ole mutta käsitykseni siihen on omalta osaltaan ollut vaikuttamassa madaltavasti se että varsinaisen aseellisen maanpuolustuksen rinnalla ihmiset kokevat olevan paljon muita toimintaympäristöstämme kumpuavia haasteita uhkia ja riskejä turvallisuudellemme tiedämme hybridin ja kyberin aina ilmastonmuutoskeskusteluun saakka ja tämä koetaan tavalla jossa tarvitaan muitakin kokonaisturvallisuuden toimia kuin pelkästään aseellista maanpuolustusta josta puolustusministeriä lainaten meillä ei ole varaa palaneen puupennin vertaakaan tinkiä tästä toivottavasti olemme eduskunnassa täysin samaa mieltä toinen asia on tietysti tämä keskustelu tulevasta asevelvollisuuden suorittamisen mahdollisuudesta miehillä siinä ei ole mitään tinkimisen varaa mutta sen laventaminen kansalaispalvelun suuntaan saattaa hämärtää joidenkuiden ajatusmaailmassa sitä mistä on

arvoisa puhemies suomen turvallisuusratkaisut ovat saaneet laajan hyväksynnän ja myös korkean arvostuksen ja siihen että me huolehdimme omasta puolustuksestamme luotetaan laajasti tämän järjestelyn kivijalkoja on kaksi toinen on kansalaisten yleinen vahva maanpuolustustahto ja sitten siihen välttämättä liittyen yleinen asevelvollisuus niin kuin täällä on todettu on aihetta olla huolissaan siitä mitä äskettäiset tutkimustulokset kertovat jos yleinen maanpuolustustahto laskee voi kysyä säilyykö yleinen asevelvollisuus niin suosittuna kuin se nyt on jos meillä ei olisi yleistä asevelvollisuutta ja nuorten miesten ja tänä päivänä monesti myös nuorten naisten halua suorittaa varusmiespalvelusta olisi turvallisuusasemamme koko lailla toinen kuin mitä se on viime vuodet olisimme aivan uudessa tilanteessa jossa luottamus myöskään suomen puolustuskykyyn ei voisi olla sitä mitä se on nyt ollut siksi tähän yleisen asevelvollisuuden kestävyyteen täytyy todella paneutua sekä eduskunnan että hallituksen
arvoisa rouva puhemies suomi on hyvä maa ja täällä on hyvä elää meillä on monia asioita mitkä eivät ole itsestäänselvyyksiä ne liittyvät koulutukseen terveydenhuoltoon vapauteen sanoa oma mielipiteensä ja vähänkin kun maailmaa tuolla kiertää näkee että näin ei joka paikassa ole maanpuolustuksen selkäranka on yleinen asevelvollisuus ja reserviläisiin pohjautuvat sodanajan joukot ja tästä meidän täytyy pitää aina kiinni hieman kavahdin vihreiden eduskuntaryhmän puheenvuoroa jossa viitattiin siihen että meidän pitäisi siirtyä jollain tavalla valikoivaan asevelvollisuuteen tästä on vaarallisia esimerkkejä länsinaapuristamme ruotsista jossa on yritetty palauttaa nyt asevelvollisuutta siinä onnistumatta niin kuin pitäisi tehdä me tarvitsemme lisää tietoa nuorille mielestäni meidän pitäisi opetussuunnitelmaan lisätä myös maanpuolustuskasvatusta

sitten edustaja krista kiuru teillä on siellä uutisia
arvoisa puhemies ensinnäkin on tämmöisenä päivänä todella tärkeää todeta että kyllä maanpuolustustahto on yksi tärkeimmistä perinnöistä joka välittyy isältä pojalle sukupolvelta toiselle toiselle äidiltä tyttärelle näin ollen sotiemme veteraanit jotka aikoinaan seisoivat rajalla olivat mahdottomankin edessä monet palasivat monet jäivät meillä on paljon velkaa maksettavana tässä maassa siltä osin eduskunta on tänään tehnyt osansa ja ja myöskin jo eilen siinä että keskustelemme näistä asioista mutta myös siinä että veteraanien kuntoutus tulee paranemaan tänään sosiaali ja terveysvaliokunta on tehnyt siihen liittyviä päätöksiä myöskin olemme tehneet eilen yhteisen sosiaali ja terveysvaliokunnan lakialoitteen jota kaikki ryhmät ovat olleet mukana eteenpäinviemässä ja tuo hyvä uutinen on se että pitkään on odotettu että haitta astetta voitaisiin laskea ja nyt olen iloinen kertoessani teille että eduskunnassa yksimielisesti tämä lakialoite tulee kiireellisenä käsittelyyn ja tulemme tuota haitta astetta laskemaan kymmeneen ja näin tämä tahto säilyy myös isältä pojalle

iloinen että tämä valiokuntamme puheenjohtaja kiurun juuri esittelemä laki aloite on täällä itsenäisyyspäivän että siitä voimme yhdessä keskustella ja saada varmasti kaikkien tukea on hienoa että tässäkin näytimme että eduskunta on yhteistuumainen sotaveteraanien ja sotainvalidien asioitten äärellä kuten tiedämme sotainvalidien joukko harvenee nopeasti veteraanien keski ikä on jo yhdeksänkymmentäkolme vuotta ja tämän vuoden alussa sotainvalideja oli vain noin tuhatviisisataa enää elossa veteraaniasioissa on kyse nuorempien sukupolvien kunniavelasta nyt käsittelyssä oleva lakiesityksemme tarkoittaa olennaista etua asianomaisille invalideille ja se helpottaa siten heidän asemaansa toivon tälle lakiesitykselle meidän kaikkien laajaa tukea

maanpuolustustahdon ylläpitäminen on koko kansakunnan etu ja on todella ilo todeta näin isänmaamme itsenäisyyspäivän aattona että olemme kaikki eduskuntaryhmät yhdessä tehneet lakialoitteen sotilasvammalain muuttamisesta tuo yhteinen aloite on kunnianosoitus heille jotka olivat valmiita antamaan kaikkensa yhteisen isänmaan hyväksi tuossa lakialoitteessa todellakin laajennetaan sotainvalidien oikeutta päästä

arvoisa rouva puhemies hyvä ministeri sanoitte tuossa ensimmäisessä puheenvuorossa kuinka puolustamisen arvoisena suomi koetaan varapuheenjohtaja sanoitte että me päättäjät toimimme esimerkin näyttäjinä tuntuu hieman naiiville että juuri äsken äänestimme sotilastapaturmalaista ja siitä että varusmiehille ei anneta korvauksia taannehtivasti vuoden alustahan on astumassa voimaan laki jolla varusmiehet saatetaan samaan tilaan kuin kriisinhallinnassa toimivat he ovat kaksi vuotta saaneet nyt erityistä lisävakuutusturvaa tapaturmista vammautumisista tai kuolemantapauksista ja nyt suomalainen varusmies on eriarvoisessa asemassa verrattuna heihin vielä tämän vuoden loppuun saakka elikkä vuoden loppuun saakka on tilanne että varusmiehillä ei ole tätä lisävakuutusturvaa minä kysynkin kuinka arvokkaana me pidämme täällä varusmiestä hänen terveyttään henkeään minun mielestäni olisi korkea aika kertoa että yhdenvertaisuuden nimissä heidät tulisi asettaa samalle viivalle vetoankin nyt koko eduskuntaan me teimme yhdessä lakialoitteen ja eduskunnan enemmistö sitä kannatti että valtiovarainvaliokunta huomioisi

puhemies eduskuntapuolueiden yhteinen lakialoite sotainvalidien haitta asterajan on oikeudenmukainen ja hyvä ratkaisu siniset tukevat sitä täysin rinnoin samaan hengenvetoon täytyy sanoa että edellisten hallituksien päätös lakkauttaa useita varuskuntia oli virhe ja se oli virhe myös maanpuolustustahdon ylläpitämisen näkökulmasta täältä jo edustaja hongisto vaati kauhavaa no sinisten näkemys on se että jokaiseen maakuntaan pitäisi perustaa varuskunta ja aloitetaan nyt sitten sieltä etelä pohjanmaalta mistä muun muassa edustaja hongisto on ja pohjois karjalasta

maanpuolustustietoisuutta lisäävä kurssi näillä ratkaisuilla uskon ja siniset uskovat maanpuolustustahtoa voidaan nostaa

arvoisa puhemies on helppo yhtyä niihin kiitoksiin että ryhmät yhdessä saivat tämän hoidettua veteraanien asiat kuntoon monessa puheenvuorossa viitattiin myös siihen tärkeään työhön mitä veteraanit ovat tehneet ja mitä me olemme heille velkaa ja siitä siitä todella näin itsenäisyyspäivän aattona suuri kiitos

meillä olisi parempi yhteys sodan käyneeseen sukupolveen vaan ennen kaikkea tulee se että me huolehdimme että tämä yhteiskunta on tasa arvoinen ja kaikki kokevat tämän omakseen mikä on hyvin tullut monessa puheenvuorossa esiin niin meidän pitäisi löytää myös niitä keinoja miten maanpuolustusta voidaan laajentaa ja sen takia ajatus tästä kansalaispalvelusta on mielestäni selvittämisen arvoinen mutta toki meidän täytyy myös huolehtia siitä että meillä on asevelvollisuus ja me saamme

ärade asevelvollisuus on käytännön tasolla muuttunut huomattavasti viimeisten kymmenien vuosien aikana siinä mitä tulee johtamiseen sekä käytännön tekemiseen uskon että hyvällä syyllä voi sanoa että asevelvollisuus ei ole pelkästään velvollisuus vaan myöskin oikeus ja että hyvin harva niistä jotka sen läpi ovat käyneet katuu siellä vietettyä kuutta kuukautta tai kahtatoista kuukautta siinäkin mielessä olisi tärkeää että koko ikäluokalle taattaisiin tämä mahdollisuus että koko ikäluokka olisi kutsunnoissa mukana ja joutuisi itsekseen

puhemies on hienoa että rintamaveteraanien kuntoutusasia saadaan vihdoin kuntoon suomi on todella hyvä maa meille suomalaisille niin kuin tässä on kuultu moneen otteeseen mutta meidän historiamme sisältää sekä surua että iloa oman rakkaan isänmaan puolustaminen ja sen jälleenrakentaminen on yhdistänyt kansaamme mutta vaikeista ajoista huolimatta suomalaiset ovat sodan ajan sadanyhden vuoden ajan rakentaneet omaa maataan ja tehneet yhteisiä päätöksiä juhlavuosi viime vuonna vietettiin vietettiin teemalla yhdessä se antoi mahdollisuuden ymmärtää mennyttä kokea yhdessä ja antaa suuntaa suomen tulevalle kehitykselle nyt on meidän ja myös nuoremman sukupolven vuoro jatkaa tätä arvokasta työtä mitä edelliset sukupolvet ovat rakentaneet maamme puolustamiseen tarvitaan ihmisiä yleinen asevelvollisuus on hyvä järjestelmä ja kaiken perustana mutta hyvät kollegat uskottavaan puolustukseen kuuluu myös aseita tässä asiassa on syytä olla realisti

arvoisa rouva puhemies on tärkeää että eduskunta käy tämän ajankohtaiskeskustelun maanpuolustustahdon heikkeneminen on hyvin huolestuttavaa ja erityisen surullista se on näin itsenäisyyspäivän alla samalla tämä on kuitenkin aika hyvä herätys meille siitä miten helposti asioita aletaan pitää itsestäänselvyyksinä moni kollega on jo käyttänyt erittäin hyvän puheenvuoron tästä aiheesta ja kuten on todettu tämä nykyisen kaltainen kehityssuunta ei voi jatkua vaan suunta on ehdottomasti saatava kääntymään kääntymään me emme saa unohtaa juuriamme tai itsenäisyytemme hintaa koskaan

arvoisa rouva puhemies satayksi vuotias suomi on puolustamisen arvoinen korkea maanpuolustustahto yhdessä laajan reservin yleisen asevelvollisuuden liittoutumattomuuden kanssa muodostaa maanpuolustuksemme ja siten myöskin itsenäisyytemme kivijalan presidentti niinistö on oivalla tavalla todennut että tärkein puolustuslinjamme menee korvien välissä ja mihin tämä viime kädessä nojaa siihen että mahdollisimman moni suomalainen kokee että suomi on puolustamisen arvoinen ja se taas nojaa siihen että mahdollisimman moni kokee että he voivat olla osallisia yhteiskunnassa nimenomaan tähän osallisuuteen pohjaa itsenäisyytemme ja kansakuntamme eheys ja vahvuus etenkin tänä vuonna kun vietämme muistovuotta on hyvä muistaa että juuri osallisuus yleinen ja yhtäläinen äänioikeus kunnallisvaaleissa oli ratkaiseva tekijä sille kuten mauno koivisto on todennut että talvisodan ihme tapahtui jo ennen ennen talvisotaa näin ollen mitä useampi ihminen voi kokea osallisuutta isänmaasta sitä vahvempia kansakuntana olemme
arvoisa puhemies mielestäni tässä ei ole kyse menneisyyden tuntemisesta vaan nykyisyydestä ja juuri ihmisten kokemuksista osallisuudesta sekä yhteiskunnan yhtenäisyydestä jos halutaan nostaa maanpuolustustahtoa niin keskeistä on siis toimia nykyistä ponnekkaammin nuorten syrjäytymistä vastaan ja yhteiskunnallisen tasa arvon vahvistamiseksi näin itsenäisyyspäivän aattona on mielestäni myöskin äärimmäisen tärkeää painottaa että isänmaallisuus ei saa olla sellainen käsite joka sulkee ison osan suomalaisista ulkopuolelle taustan äidinkielen uskonnon tai poliittisten mielipiteiden perusteella vaan isänmaallisuuden pitää olla jotain sellaista jota jokainen saa tuntea ja jokainen saa myöskin määritellä panin ilolla merkille tänään julkistettuja tutkimustietoja siitä että erityisesti nuoret pitävät suomen luontoa ja kansallispuistoja tärkeimpänä

puhemies täällä ja maanpuolustusjuhlissa ehkä se eniten käytetty lause on että maatamme puolustetaan kun se on puolustamisen arvoinen ja jos se on kansalaisilleen oikeudenmukainen siitä johtuen se on niin että oikeudenmukaisuuteen ei kuulu ei kuulu etuilu eikä myöskään myöskään lusmuilu meidän on rakennettava yhdessä semmoista suomea jonka täällä asuva kokee sekä asiasyillä että tunnesyillä omaksi isänmaakseen ja sen takia myös haluaa puolustaa omaa maatamme historiatietoisuus johon täälläkin on viitattu ei ratkaise maanpuolustustahtoa mutta se on sen pohja meidän on tunnettava oma historiamme myös viimeisten sotiemme kaikki vaiheet historiattomuuteen ei pidä vaipua ei milloinkaan ja ihan lopuksi meidän on kaikkien niin kuin tähänkin mennessä on tapahtunut viisaalla tavalla vaalittava yhteisymmärrystä poliittista yhteisymmärrystä puolustuksemme päälinjasta mukaan luettuna yleinen asevelvollisuus

arvoisa rouva puhemies minulla oli eilen kunnia osallistua helsingin rauhanturvaajien pikkujouluihin jäseniä on noin kuudennensadannen suurin osa on ollut sodassa tai ainakin kriisialueella ja ja voin sanoa että siitä porukasta kukaan ei toivo tietenkään sotaa tai kriisiä mutta erittäin kova kovempi kuin ehkä kauhean monella muulla myös siellä kuitenkin nousi keskusteluun tämä maanpuolustustahdon tämänhetkinen pieni notkahdus eräänä arviona oli se että kyse voi olla siitä että tietty valtamedia sanotaan nyt yleisradio helsingin sanomat ja niin poispäin on tehnyt sanasta isänmaallisuus jotenkin epäilyttävän sanan ikään kuin siinä olisi jotain pahaa sitä pidän hyvin kummallisena kuten myöskin rauhanturvaajaveteraaniystäväni mitä maanpuolustustahtoon tulee eräs jo varmaan kahdeksankymppinen rauhanturvaaja sanoi että kuin hänen rakkautensa vaimoon se on sydämessä ollut koko ajan ja pysyy siellä ja niin pysyy maanpuolustustahtokin kiitoksia

puhemies sotainvali dien haitta asteen laskeminen kymmeneen prosenttiin on tärkeä ja merkittävä kunnianosoitus sotainvalideille uskon että heille on tärkeää myös se kuinka maatamme puolustetaan myös tänä päivänä ja tulevaisuudessa tästä syystä on oleellisen tärkeää tunnistaa se kuinka alle kaksikymmentäviisi vuotiaat nuoret näkevät suomen ja kuinka he he haluavat puolustaa maatamme vuoden kaksituhattakuusitoista nuorisobarometri osoitti että nuorten usko maan tulevaisuuteen on vahvistumassa mutta luottamus maailman tulevaisuuteen ja suomen tulevaisuuteen asuinmaana on heikentynyt suomalainen hyvinvointivaltio saa nuorilta vankan kannatuksen tästä syystä on ehdottoman tärkeää että yhteiskunnan yhtenäisyyttä ja osallisuutta vahvistetaan yhteenkuuluvuus vahvistaa myös nuorten tahtotilaa tehdä työtä

itsenäisyyspäivän satayksi vuotisjuhlaa ja toivon että oman kuntani sotaveteraanin siellä näkisin jos terveydellisistä syistä hän pystyy siellä olemaan eli kiitos niille jotka ovat meille luoneet tämmöisen turvallisen maan näistä tuloksistakin näkee että meillä on maassamme turvallisuudentunne ja turvallisuutta lisää esimerkiksi yhteistyö pohjoismaiden kanssa ja myös kansainvälinen kanssakäyminen eli tämä on on hyvin

tämä on erittäin mielenkiintoista ja ja hyvä asia kun ministeri mainitsi että tehdään tutkimus mikä tämä alle kolmekymmentäviisi vuotiaitten osuus on että mistä johtuu ja myös haluan antaa vielä sen tunnustuksen kun on mainittu että ulkopolitiikkaa ja puolustuspolitiikkaa on maassamme hoidettu suhteellisen hyvin että kiitos siitä ministeri

arvoisa puhemies mtsn mittauksen mukaan maanpuolustustahto vihreiden kannattajien keskuudessa on romahtanut vihreät ovat myös asettaneet tavoitteekseen asepalveluksen vapaaehtoisuuden vastuuton ehdotus tarkoittaisi reservin koon pienenemistä sellaiselle tasolle että koko maan puolustaminen olisi mahdotonta yleistä asevelvollisuutta siis tarvitaan jatkossakin vaikka uhkakuvat moninaistuvat meidän on kyettävä näkemään myös se että perinteiset sotilaalliset uhat eivät katoa kuten aiemmin mainitsin tämän ymmärryksen luomiseen on panostettava myös kouluissa nuortemme osalta olemme ahkeralla työllä ja toisiamme kunnioittaen rakentaneet suomesta yhden maailman parhaista maista ja uskon että meillä on kaikki edellytykset siihen että jokainen voi jatkossakin kokea suomen

rouva puhemies tuota kyselyä maanpuolustustahdosta ja sen laskemisesta on ehkä tulkittu hivenen yksipuolisesti niin kuin täällä moni kollega on huomioinut elikkä laskuahan oli havaittavissa nimenomaan aseelliseen maanpuolustukseen ei kuitenkaan kokonaisturvallisuutta ja kokonaismaanpuolustusta koskevissa koskevissa kysymyksissä ja mikä tärkeintä ei myöskään asevelvollisten kohdalla siinä mielessä kun yrittää miettiä mitä tästä tutkimuksesta pitäisi sitten ottaa opiksi niin varmasti yhä useammalle on turvattava mahdollisuus olla mukana kokonaismaanpuolustuksessa ja etenkin niille ryhmille joita tällä hetkellä asevelvollisuus ei koske ja todellakaan näitä kahta asiaa ei missään nimessä pidä

puhemies meillä on eduskunnassa paljon hyviä käytäntöjä joitten joitten luulisi parantavan maanpuolustustahtoa on tämä selontekomenettely jossa kaikki poliittiset ryhmät ovat mukana sitä yhdessä tehdään ja yksituumaisesti saadaan se aikaiseksi mutta joutuu kyllä tietysti kysymään minkälainen vaikutus kun tässä ei ole tutkittu on tällä puolustusvoimauudistuksella joka tehtiin viime vaalikaudella osasta maakuntia varuskunnat hävisivät nyt kuitenkaan ei ole selvää miten se on vaikuttanut maanpuolustustahtoon niissä maakunnissa kun yleisesti arvioidaan arvioidaan että siellä missä puolustusvoimat on näkyvillä myös maanpuolustustahto on korkealla tasolla eli tämä olisi ollut hyvä selkeästi minusta nostaa esille mutta kaiken kaikkiaan tässä salissa me voimme paljon tehdä maanpuolustustahdon lisäämiseksi minusta ei ole välttämätöntä eikä ehkä oikeinkaan että rupeamme arvioimaan mitkä poliittiset ryhmät ovat tukeneet enempi ja mitkä vähempi koska tämä on yhteinen asia minä uskon että lähtökohdan tulee olla se että koko suomi haluaa kuitenkin että suomea puolustetaan

arvoisa puhemies kannatan edustaja reijosen näkemystä siitä että kykenisimme tässä salissa ajattelemaan että maanpuolustustahto ja maanpuolustus on meidän kaikkien yhteinen asia ei yhden aika suppean kyselytutkimuksen otosten tuloksiin perustuva arvo kestävää turvallisuutta ei saavuteta jos kaikki eivät osallistu ja mehän haluamme että kaikki osallistuvat siksi myös naiset ja nuoret on otettava mukaan niin maanpuolustukseen kuin koko yhteiskunnan rakentamiseen kaikilla aloilla asepalveluksella sinänsä on iso merkitys erityisesti nuorten maanpuolustustahdolle ja sekin saattaa kyselyissä näkyä on tärkeää että palvelus elää ajassa ja myös kehittyy nuorten arvojen mukaan asepalvelus on nuoren ensikosketus maanpuolustukseen monilla nuorilla näin jos se tuntuu vanhentuneelta syrjivältä tai omien arvojen vastaiselta se on omiaan vähentämään maanpuolustushalukkuutta pitäkäämme siis huoli siitä että asepalvelusarmeija pysyy tässä ajassa

arvoisa puhemies kyllä näissä kansainvälisissä sotaharjoituksissa on myös huolestuttavia piirteitä käytännössä rissalan ilmasotaharjoitukseen yhdysvaltalaiset kutsuivat itse itsensä maihinnousuharjoitusta johtava nato upseeri sanoi että olemme täällä näyttämässä voimaa lappiin yritettiin tuoda sotaharjoituksiin liittyen vähän yli vuosi sitten pahamaineisia b viisikymmentäkaksi pommittajia ja tänä syksynä häivehävittäjiä kummatkin olivat tulossa lappiin mutta eivät kuitenkaan tulleet yritys oli kova näissä on se vaikutus että tämäntyyppisillä avauksilla yritetään horjuttaa suomen ulko ja turvallisuuspoliittista linjaa testata sitä ja kun kansalaisilla on yllättävän hyvä kyky lukea mitä tapahtuu politiikassa niin kun he omin silmin näkevät nämä harjoitukset se ei ainakaan lisää kansalaisen turvallisuudentunnetta ja voi myöskin vaikuttaa mitattuun

ja eduskuntaryhmät ottavat tämän asevelvollisuuden osalta ja on ollut suuri arvo sillä että me olemme voineet yksituumaisesti tältä osin rakentaa suomea ja antaa arvostuksen yleisen asevelvollisuuden kautta ja myös sen suorittaneille se on iso uhraus niille jotka menevät ja kuten tiedämme se ei tänä päivänä ole pakko jos tämä väki tämä nuori väki ei menisi suorittamaan varusmiespalvelustaan niin kyllä me olisimme todella aivan uudessa tilanteessa sen jälkeen ja sen takia vetoan kyllä täälläkin paikalla oleviin kansanedustajiin ja eduskuntaryhmiin että tästä yleisen asevelvollisuuden puolustamisesta pitäisimme yksissä miehissä ja yksissä naisissa kiinni jos sen teemme niin meillä on suorituskykyä ja meillä on myös uskoa meidän
arvoisa rouva puhemies en voi kuin sydämestäni yhtyä tähän edustaja heinäluoman puheeseen varusmiespalvelus on se keskeinen kulmakivi joka meillä pitää yhteiskunnan maanpuolustusta yllä ja siitä seuraava reserviläisaika sen mukanaan tuomat kertausharjoitukset sen mukanaan tuomat maanpuolustusvelvoitteet se kaikki yhteisöllisyys mitä tähän kaikkeen liittyy se meidän pitää pitää vahvana allekirjoitan myös itse sen että me olemme myöskin niitä esimerkkejä me olemme niitä suunnannäyttäjiä täällä eduskunnassa kun me näitä asioita esiin nostamme mitä me haluamme vaalia mitä me haluamme pitää yllä veteraanisukupolvi on on pienentynyt perinnetieto on siltä osin vähentynyt perheissä puolustusvoimien läsnäolo on puolessa suomea huomattavasti vähempi kuin se oli vielä kymmenen vuotta sitten maanpuolustusjärjestöjen rooli kasvaa kysyisinkin teiltä ministeri maanpuolustusjärjestöjen merkityksestä niistä resursseista mitä sinne voi antaa mitä me voisimme yhdessä tehdä että saisimme nuoria vielä enemmän mukaan tähän järjestötoimintaan isänmaamme hyväksi

puhemies suomen sisäisen turvallisuuden pohja on luottamukseen perustuva kansalaisyhteiskunta maanpuolustustahdon heikkeneminen on huolestuttava signaali toisaalta se saattaa kertoa siitä että sodan uhka tai sotilaallinen kriisi nähdään hyvin kaukaisena hyvä uutinen on että henkilökohtainen maanpuolustustahto on edelleen korkealla ja että turvallisuuden tunne on parantunut edelliseen tutkimukseen verrattuna yhteiskunnan kokonaisturvallisuus muodostuu kaikkien yhteiskunnan toimijoiden yhteisestä riskien ennakoinnista varautumisen suunnittelemisesta koulutuksesta ja harjoittelusta asevelvollisuus on tässä kokonaisuudessa yksi osa meistä jokaisella on tärkeä rooli kokonaisturvallisuuden säilyttämisessä ja turvaamisessa erityisesti voimme vaikuttaa yhteiskunnan resilienssiin eli kriisinsietokykyyn nykypäivänä todennäköisimmät uhat eivät välttämättä tule ulkoa vaan suomalaiselta toiselle pyrkimyksenä luoda epävarmuutta ja etäännyttää meitä toisistamme meillä päättäjillä on erityinen vastuu ettemme toimi tiedostamattamme tai tietoisesti niin että heikennämme suomen kriisinsietokykyä ja sitä kautta yhteiskuntamme kokonaisturvallisuutta

arvoisa puhemies on erittäin tärkeää että tämä tutkimus tehtiin tämä keskustelu on jo osoittanut sen että se toimii tavallaan herätyshuutona siitä mistä on kysymys haluan vahvasti yhtyä siihen mitä tässä on ollut esillä että yleinen asevelvollisuus on meidän maanpuolustuksen perusrunko ja siitä on pidettävä huoli tässä keskustelussa unohtuu se kun suhtautumista asevelvollisuuteen tarkastellaan että siitä on myös merkittävä hyöty siviilitehtävissä ja tämäkin asia olisi hyvä ottaa huomioon maanpuolustuksen keskeinen tekijä on maanpuolustustahto ja on erittäin tärkeää että

tästä tahdosta puhutaan myös kodeissa ja kouluissa ja siihen liittyy myöskin historian tuntemus ei niin että se yksistään ratkaisee mutta olen vahvasti samaa mieltä kuin edustaja kääriäinen että historiattomuus on meillä tällä hetkellä ongelma ja mitä maanpuolustuksella turvataan ei vain rajat mutta myös meidän parlamentaarinen järjestelmämme oikeuslaitoksemme ja koko hyvinvointiyhteiskuntamme tässä on isosta asiasta kysymys

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään neljäkymmentäviisi minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja avataan keskustelu esittelypuheenvuoro valiokunnan puheenjohtaja edustaja krista kiuru olkaa hyvä

arvoisa puhemies

joka on sosiaali ja terveysvaliokunnan kaikkien ryhmien ja siten kaikkien sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenten ja varajäsenten yhteinen voimienponnistus kysymyksessä on se että esityksen mukaan toivomme että sotainvalideille joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään kymmenen prosenttia voitaisiin korvata laitoksessa annettu hoito tai huolto ja osa aikainen hoito silloin kun sen tarve johtuu muusta kuin korvatusta vammasta tai sairaudesta muutos on iso koska nykyisin tuo haitta aste on vähintään kaksikymmentä prosenttia on hyvä tässä vaiheessa vielä edustajille kertoa että haitta asteellahan tarkoitetaan sitä lääketieteellisesti arvioitavaa haittaa eli invaliditeettiprosenttia joka kulloinkin yksilölle on annettu ja tätä nimitetään nykyisessä sotilasvammalaissa juuri työkyvyttömyysasteeksi näin ollen esitämme siis tätä haitta asteen rajaa laskettavaksi kahdestakymmenestä prosentista kymmeneen prosenttiin ja näin laajennettaisiin valtiokonttorin kustantamaan laitoksissa laitoksissa annettuun hoitoon oikeutettujen invalidien joukkoa moni teistä kysyy onko tämä iso vai pieni asia itse koen että tämä on iso asia vaikka me tässä talossa maailmaa muutammekin me emme tee sitä tällaisilla yhteisillä lakialoitteilla ja kaikkien ryhmien hyvällä yhteistyöllä emme viikoittain emme välttämättä edes kuukausittain puhumattakaan vuosittain

tältä osin pidän merkittävänä sitä että sosiaali ja terveysvaliokunnassa jossa töitä kyllä piisaa on kiinnitetty tähän asiaan huomiota silloin kun käsittelimme kuntoutusta ja siihen liittyvien palvelujen parantamista tuo esityshän tänään jo valiokunnassa saatiin tänne ison salin käsiteltäväksi näin myös veteraanien asema paranee ja sen yhteydessä kiinnitettiin huomiota aseman parantamiseen myös tämän haitta asterajan laskulla arvoisa puhemies joitakin arvioita sitten vaikutuksista meillä sotainvalideja tällä hetkellä on noin tuhatviisisataa henkilöä ja tässä tilanne on siltä osin surullinen että aika tekee tehtävänsä

jokainen invalidi joka on nimenomaan ollut tämän nykyisen haitta asterajan reunoilla on saattanut kärsiä siitä että omat vaivat ovat ikääntymisen myötä lisääntyneet mutta tosiasiallista mahdollisuutta päästä paremman haitta asterajan eli paremman hoidon piiriin ei ole kuitenkaan ollut tältä osin niille joita tämä asia koskee on kysymyksessä erittäin suuri ja tärkeä asia taloudellisilta vaikutuksiltaan olemme arvioineet tämän päätöksen lisäävän valtionta louden kustannuksia noin kymmenen pilkku neljä viiva kaksitoista pilkku kolme miljoonaa euroa verrattuna nykyiseen riippuen siitä kuinka moni tosiasiallisesti laitokseen siirtyvistä on käyttänyt kunnallisia avopalveluja on hyvä todeta että lisäkustannus kuitenkin voisi tulla hoidetuksi valiokunnan saaman selvityksen mukaan valtion talousarviossa

muista määrärahoista jotka ovat käytettävissä veteraanien ja invalidien palveluun eli voitaisiin toimia niin että määrärahan tarvetta ei tarvitse kuitenkaan lisätä vaan valtiontalouden kehysten piirissä pystyttäisiin toimimaan voi todeta että tältä osin laitoksessa annetun huollon korvaamisen laajentaminen aloitteen mukaisesti on siis merkittävä etu asianomaisille invalideille ja helpottaisi siten heidän asemaansa tässä toteutuu eduskuntaryhmien pitkäaikainen haave kyllä olemme toivoneet ja olettaneet ja luottaneet siihen että tämäkin kunniavelka tulee maksuun kysymys on inhimillisyydestä ja oikeudenmukaisuudesta ja koen erityisesti tuon maanpuolustustahtokeskustelun jälkeen että velkamme on tälle sotainvalidien sukupolvelle kyllä mittaamaton ja näin ollen tämä on uudistus joka turvaa hoidon myös niille joiden vamma aste on ollut haittana matalampi mutta joiden vaivat nyt ovat ikääntyessä lisääntyneet siltä osin tällainen merkittävä päätös eduskunnassa ansaitsee kiireellisen käsittelyn ja olemme tänään jo kuntoutusta koskevan

hallituksen lakiehdotuksen osana kun valiokunta omaa mietintöään siitä tänään sorvasi myös tämän kantamme tehneet selväksi että asia tullaan käsittelemään kiireellisenä kun jouluun on valiokuntatyössä enää viikko aikaa vaikka valiokuntatyön jälkeen vielä eduskunta jatkaa oletan että ensi viikolla ollaan jo pitkällä tämän asian käsittelyssä

arvoisa rouva puhemies

on tosi hienoa että juuri nyt itsenäisyyspäivän aattona olemme tämän lakialoitteen äärellä kuten puheenjohtaja kiuru totesi tämä lakialoite on koko sosiaali ja terveysvaliokunnan yhteinen on hienoa että myös tämän asian kohdalla pystyimme osoittamaan sen että veteraaniasiat ja sotainvalidiasiat yhdistävät kaikkia eduskuntapuolueita tämä kyseinen lakialoitteemme koskee siis sotilasvammalain pykälää ja ehdotamme tässä aloitteessa laitoksessa annetun huollon korvaukseen oikeutettujen sotainvalidien joukon laajentamista laskemalla korvattavuuden haitta asterajaa kahdestakymmenestä prosentista kymmeneen prosenttiin sotainvalidien joukko harvenee nopeasti ja kuten äsken mainitsinkin heidän keski ikänsä on jo korkea yhdeksänkymmentäkolme vuotta heitä oli vuoden alussa noin tuhatviisisataa olemme varmasti kaikki yhtä mieltä että tämän lakialoitteen äärellä olemme maksamassa sukupolvien yli ulottuvaa kunniavelkaa nyt käsittelyssä olevassa esityksessä se tarkoittaa olennaista etua näille invalideille ja se helpottaa heidän asemaansa niillä voimavaroilla mitä heillä on jäljellä arvoisa puhemies haluan tässä yhteydessä kiinnittää huomiota myös toiseen veteraanikysymykseen kymmenet suomalaiset kunnat eivät käytä kaikkia veteraanien kotona asumista tukevien palveluiden hankkimiseen tarkoitettuja rahoja vaan kunnat palauttavat niitä takaisin valtiolle yle uutisoi tästä asiasta hiljattain ja kunnan hoivapalveluiden esimies totesi tuossa uutisoinnissa että syynä on ihan ajanpuute veteraanirahan käyttäminen on nähty työkiireissä toissijaiseksi asiaksi näin ei saisi olla ja tässä asiassa on petraamisen paikka erinomaisena esimerkkinä jutussa oli nostettu esiin kuopion kaupunki joka käyttää tukea yli kymmenentuhatta euroa veteraania kohti kuopio on suomen ykkönen toinen pohjoissavolainen kunta kaavi tulee kakkosena käyttäen reilusti yli yhdeksäntuhatta tähän kohteeseen kuopiossa onkin palkattu tehtävää varten erityinen palveluohjaaja jonka työnä on etsiä piilossa olevia veteraanien hoitotarpeita kunnissa pitäisi nyt systemaattisesti kartoittaa elossa olevat veteraanit ja selvittää millaista apua ja tukea he tarvitsevat asialla on kiire veteraanien rivistöt harvenevat samaa tahtia kuin sotainvalidien rivit

arvoisa rouva puhemies minä olen tottunut ajattelemaan että jokainen rintamalla ollut sai jonkinlaisen vamman tai trauman toiset saivat näkyvämmän toiset ehkä ulospäin vähemmän näkyvän ja sen takia on todella tärkeää että me yhä enemmän ajattelisimme sotiemme veteraaneja rintamalla olleita naisia ja miehiä ja myös kotirintamalla ison uhrauksen isänmaamme ja itsenäisyytemme eteen tehneitä yhtenä joukkona ja pystyisimme suuntaamaan mahdollisimman paljon myös julkisia palveluja etuisuuksia heille ilman että niitä

arvoisa rouva puhemies on todella helppo yhtyä edustaja heikkisen ja edustaja kiurun äskeisiin puheenvuoroihin on todella voisiko sanoa semmoinen koskettava tunne liittyen tämän asian käsittelyyn kun me juhlistamme huomenna suomen itsenäisyyspäivää tämä sotainvalidien haitta asteen laskeminen kymmeneen prosenttiin on osaltaan myös kunnianosoitus sotainvalideja kohtaan siihen mitä he ovat tehneet sotien aikana arvoisa puhemies tässä lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalain kuudetta pykälää lakialoitteen tarkoituksena on laajentaa laitoshoidon korvaukseen oikeutettujen sotainvalidien joukkoa laskemalla jaksottaisen ja pysyvän laitoshoidon korvattavuuden haitta asterajaa kahdestakymmenestä prosentista kymmeneen prosenttiin

sotien johdosta vahingoittuneille sotainvalideille joiden haitta aste on kymmenen viiva viisitoista prosenttia voidaan korvata laitoksessa annettu huolto tai osa aikainen huolto myös kun sen tarve johtuu muustakin kuin korvatusta vammasta tai sairaudesta nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa vain kahdenkymmenen viiva sadan prosentin haitta asteen jaksottaisen tai pitkäaikaisen hoidon sotainvalidien veljeskodissa tai muissa valtiokonttorin hyväksymissä hoitolaitoksissa nyt tältä osin tähän tilanteeseen tulee parannuksia ehdotettu uudistus lisäisi korvattavan laitoshoidon piiriin kuuluvien sotainvalidien lukumäärää pääosa niistä invalideista jotka siirtyisivät laitoshoitoon on jo ollut valtion sotilasvammalain nojalla korvattavien kunnallisten avopalvelujen tai asumispalveluiden piirissä näiden paljon hoitoa tarvitsevien sotainvalidien laitoshoitoon siirtyminen toisi vastaavasti säästöä avohuollon kuntoutuksen ja asumispalveluiden kustannuksiin lisäksi muutos vähentäisi eläkkeensaajien asumismenoja erityisesti tehostetun palveluasumisen osalta siltä osin tämä on myös taloudellisesti hyvin perusteltu sotainvalideja on elossa vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alussa noin valtion talousarvioon on kirjattu arvio tuhatsataviisikymmentä mutta tästä pelkästään invalidin syntymävuoteen perustuvasta luvusta puuttuvat vuonna tuhatyhdeksänsataakaksikymmentäkuusi syntyneet ja sitä nuoremmat sotainvalidit jotka ovat vahingoittuneet esimerkiksi pommituksissa tai partisaani iskuissa taikka jääneet rajakylistä sotavangeiksi haitta asteen kymmenen viiva viidentoista prosentin osuus elossa olevista sotainvalideista on noin neljäkymmentä prosenttia eli heitä on tällä hetkellä hieman yli sotainvalidien laitoshoitoa ja kuntoutusta varten rakennettiin pääosin tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentä luvulla sotainvalidien sairas ja veljeskoteihin noin tuhatseitsemänsataa hoitopaikkaa käsittänyt verkosto valtion ja raha automaattiyhdistyksen rahoituksella

entistä useammalla sotainvalidilla olisi mahdollisuus päästä myös näihin hoitoyksikköihin voimassa oleva sotilasvammalaki mahdollistaa kymmenen viiva viidentoista prosentin sotainvalideille vuosittain lyhyen kahden viikon kuntoutuksen sotainvalidien veljeskodeissa mutta ei kunnon heikentyessä tarpeellista jaksottaista tai pitkäaikaista hoitoa nyt tähän tulee siltä osinkin muutoksia arvoisa puhemies valiokuntakäsittelyn yhteydessä olimme todella iloisia siitä kuinka valtiokonttori antoi vahvan tuen tälle meidän esityksellemme he toteavat muun muassa että suomen veteraaniliittojen valtuuskunta on todennut että vuoden kaksituhattakahdeksantoista laitoshoidon kustannusten ennusteita tarkasteltaessa vaikuttaa todennäköiseltä että haitta asteen rajan laskeminen ei vaatisi muutosta määrärahan suuruuteen laitoshoidon haitta asterajan muuttaminen ei valtiokonttorissa edellytä tietojärjestelmämuutoksia vaan korvausratkaisijoiden ohjeistaminen riittää haitta asterajan laskeminen aiheuttaisi jonkin verran lisää työtä hakemusten ja laskujen lisääntymisen myötä toisaalta asiakkaiden hakemukset valtiokonttorille haitta asteen nostamisesta vähenisivät kun otetaan huomioon sotainvali dien määrä ja poistuma ei valtiokonttorille aiheutuisi merkittävää resurssitarvetta valtiokonttorin

voisiko sanoa on hyvä kun meidän ministeriön sekä valtiokonttorin eri tahot antavat tälle asialle tukensa toivon että tämä todellakin saa nopean ja ripeän käsittelyn

puhemies tosiaankin veteraaniliittojen valtuuskuntaa saamme tämän aloitteen vauhdittamisesta kyllä kiittää ja saamme kiittää suomen veteraaneja itsenäisestä isänmaasta todellakin ilmaisen iloni siitä että näin itsenäisyyspäivän aattona voimme todeta että eilen tosiaankin sosiaali ja kaikki eduskuntaryhmät tekivät yhteistyössä tämän lakialoitteen sotilasvammalain muuttamisesta todellakin tämä yhteinen aloite on kunnioituksen osoitus heille jotka olivat valmiita antamaan kaikkensa yhteisen isänmaan puolesta tämä aloite toteutuessaan todellakin parantaa sotainvalidien asemaa ja todellakin laajennamme

käsitellä valiokunnassa kiireellisenä ja ja uskon että koko eduskunnan yhtenäinen tuki tälle aloitteelle annetaan haluan todeta sen että on tärkeää että me kehitämme suomalaisia hyvinvointipalveluita ja myös veteraaniemme palveluita sillä tavalla että palvelut ovat juuri sellaisia kuin veteraanit tarvitsevat eduskunta on ollut aloitteellinen siinä että veteraanit ovat saaneet itse valita ja siinä että laitoskuntoutuksen rinnalla on kotiin vietäviä palveluita ja nyt olemme

tehneet työtä myöskin sen eteen että sotainvalidit ja sotaveteraanit ovat yhdenvertaisessa asemassa on todella tärkeää että tänä päivänä olemme tässä tilanteessa kun näemme miten meidän sotiemme veteraanit ja sotainvalidit ikääntyvät arvoisa puhemies kun aika loppuu totean totean että kyllä tällä keskustelulla haluamme myös lähettää vahvan viestin sotainvalideille ja sotaveteraaneille siitä että kunnioitamme heidän työtään ja haluamme huolehtia heidän tarvitsemistaan palveluista

arvoisa rouva puhemies hyvät kansanedustajat ihan ensimmäisenä haluan lausua kiitoksen kaikille heille jotka ovat suomea puolustaneet sotaveteraaneille joita edelleen keskuudessamme on ja toivon kaikille oikein hyvää itsenäisyyspäivää ja joulun odotusta näin näin joulukuun viidentenä päivänä arvoisa rouva puhemies tämä lakialoite jonka sosiaali ja terveysvaliokunta on yhteistuumin laatinut ja allekirjoittanut on erittäin tärkeä asia on hienoa että olemme sen voineet tehdä ja hienoa että voimme sen esitellä ja viedä eteenpäin ehdotetaan että sotilasvammalakia muutetaan niin että vahingoittuneelle tai sairastuneelle joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään kymmenen prosenttia voidaan korvata laitoksessa annettu huolto tai osa aikainen huolto

hoivan ja avun piiriin ja palveluihin sitähän tällä haitta asteen madaltamisella haetaan tämä asia on erittäin tärkeä me katsomme taaksepäin historiaan olen itse taustaltani hoitaja ja hoitanut valtavasti valtavasti sotaveteraaneja kun nuorena aikoinaan hoitajaksi valmistuin ja kuullut niitä tarinoita

tuossa äsken kun me puhuimme tästä maanpuolustustahdon heikkenemisestä niin kyllä varmasti on juurikin niin että ei ole sitä kosketuspintaa enää nykypäivänä siihen mitä joskus on ollut millaisia vaivoja on on ollut millaisia loukkaantumisia sokeutumisia kuuroutumisia

on niin ehkä se on näin että nuoret eivät halua enää uusiin sotiin halutaan etsiä muunlaisia vaihtoehtoja löytää ratkaisuja siihen että ei olisi aseellisia yhteenottoja ei olisi sotaa mutta niin kuin täällä keskustelussakin kävi ilmi aseita tarvitaan ja tämä ristiriita tuntuu niin uskomattomalle että kyllä minä ymmärrän nuorta joka sanoo että enkö minä voi muulla tavalla tähän maailmanmenoon vaikuttaa kuin lähtemällä lähtemällä sotaan toki varusmiespalvelus on erittäin tärkeä asia ja myös se kansalaisvelvollisuus mistä täällä puhuttiin kuin myös kansalaispalvelus mahdollisesti arvoisa rouva puhemies tulevaisuuteen pitää myös katsoa ja ja minä toivon että me arvostamme ja kunnioitamme myös näitä tämän päivän varusmiehiä ja asevelvollisia niin vapaaehtoisia naisia jotka menevät sinne kuin myös siviilipalvelushenkilöitä jotka suorittavat sillä tavalla lakisääteisen palveluksensa ja velvollisuutensa me juuri äsken käsittelimme täällä sotilastapaturma ja palvelussairauslakia joka astuu ensi vuoden alusta voimaan se laki tuo varusmiehet vihdoinkin samalle viivalle kuin rauhanturvaajat jotka kaksi vuotta sitten saivat oikeuden lisäkorvauksen piiriin kaksi vuotta kesti että me ymmärrämme arvostaa myös varusmiestä niin että hänellekin kuuluu se vakuutusturva meillä vuosi sitten tapahtui muun muassa erittäin järkyttävä junaonnettomuus missä menehtyi kolme varusmiestä heidän henkensä on aika arvoton yhden menehtyneen varusmiehen isä on ollut minuun yhteydessä hän on kertonut että minä saan kertoa täällä niistä tuntemuksista minusta tuntuu sille että yhteiskunnalla on jotakin meitä vastaan kun ole henkivakuutusta ei ole korvausta eikä ole mitään vuoden loppuun mennessä toivonkin että kaikki pitävät huolen toinen toisistaan ja varuskunnissa ei tapahdu vahinkoja ei tule loukkaantumisia tämän loppuvuoden aikana koska laki vakuutusturvasta lisävakuutuksesta astuu vasta ensi vuoden alussa voimaan samalla vetoan eduskuntaan ja vetoan valtiovarainvaliokuntaan joka päättää näistä niin sanotusti ylimääräisistä resursseista mitä eduskunnalla on antaa näistä niin sanotusti joululahjarahoista käytän sitä ilmaisua koska se on se selkokielinen että ne tekisivät sen päätöksen että hoitaisivat nämä korvaukset toisella tavalla jos lakia ei pystytä taannehtivasti voimaan saattamaan

henkilöitä että meillä on lähiomaisia ja ukkeja ja mummeja jotka ovat sodan kokeneet lottia sen takia tämä aloite minkä sosiaali ja terveysvaliokunta on yhdessä tehnyt on erittäin tärkeä ja toivon myös että nämä eivät vain jää sanoiksi paperilla eikä toivomuksiksi sinne hoivapalveluihin pitää löytyä auttavia käsiä sinne pitää löytyä henkilöstöä henkilökuntaa heitä jotka

arvoisa puhemies ensin haluan kiittää sosiaali ja terveysvaliokuntaa tästä lakialoitteesta mikä meillä on käsittelyssä minkä valiokunta yksimielisesti kaikkien ryhmien yhteistyöllä on on tuonut sotaveteraaneja on jäljellä viisitoistatuhatta ja joukko vähenee päivä päivältä on äärimmäisen tärkeää että me huolehdimme että kaikki he saavat riittävät palvelut tukea ja apua elämänsä viimeisille metreille tämä lakialoite on nyt yksi keino lisätä näitä palveluita kun myös sotainvalidien joukko kasvaa jotka ovat oikeutettuja

huollon korvaukseen toisaalta me tiedämme että eduskuntaryhmät tekivät yhdessä lakialoitteen myös siitä että rintamaveteraaneille turvataan samat koti ja avopalvelut kuin sotainvalideille tämä on erittäin tärkeä asia ja on hienoa että me saamme vihdoin ja viimein nämä asiat kuntoon mutta kuten tässä edustaja heikkinen nosti esille niin kuntien välillä on valitettavasti varsin suuria eroja siinä minkä verran siellä veteraanit saavat palveluita kotiin vietäviä kotipalveluita ja kuntoutuspalveluita

kotiseudullani pohjois karjalassa jossa siun sote hoitaa nämä palvelut me olimme tämän vertailun häntäpäässä mutta nyt olen kyllä saanut lupauksen siun sotelta että tämä asia laitetaan kuntoon ja huolehditaan siitä että nämä määrärahat tulevat käytettyä ja meidänkin alueemme sotaveteraanit saavat tarvittavat kotipalvelut ja kuntoutuspalvelut

ikääntyneistä henkilöistä niin silloin aika nopeastikin voi olla tarve saada lisäpalveluita tai kuntoutusmääriä tihentää tässä pitäisi olla semmoinen mekanismi mekanismi jotta tämä voidaan tehdä sujuvasti ja nopeasti niin ettei olla sitouduttu suunnitelmiin liian pitkäksi aikaa vaan niitä voidaan joustavasti

arvoisa rouva puhemies tämä sotilasvammalain pykälän muuttaminen puolueiden yhteisestä päätöksestä ja tahdosta on varmasti yksi tämän vaalikauden parhaista päätöksistä ellei paras eduskunnan täysi tuki on tällä hankkeella aivan varmasti takana ja uskon niin kuin valiokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja puheenvuoroissaan vakuuttivat että asiaa viedään hyvin määrätietoisesti ja nopeasti eteenpäin kiitoksia kaikille tämän päätöksen ja esityksen tehneille erinomaisesta työstä veteraaniaika on kuitenkin muuttumassa kuten kaikki tiedämme veteraaneja on noin hieman vajaa viisitoistatuhatta kappaletta enää meidän keskuudessamme ja nämä kunniakansalaiset ansaitsevat varmasti koko loppuajakseen parhaan mahdollisen hoivan ja tämä lakialoitehan nimenomaan turvaa sen ja meidän on nyt vain turvattava se että rahat riittävät siihen työhön ja toinen on sitten se mistä edustaja mikkonenkin äsken mainitsi että

sotiemme veteraanien hyväksi ja myös heidän leskiensä ja sotaorpojen hyväksi tämä on syytä aina tässä yhteydessä muistaa tehdään hyvin niin että jokainen pääsee niiden palvelujen piiriin hyvin eikä koe että tulisi unohdetuksi kotiin vietävät palvelut ovat tärkeitä laitoskuntoutus on tärkeää mutta myös se muu veteraanityö koska siinäkin on tapahtumassa valtava muutos olemme siirtymässä suomessa

joiden keski ikä lähentelee jo yhdeksääkymmentäviittä vuotta ovat ymmärrettävistä syistä väistymässä sivuun ja nyt on nuorempien sukupolvien vuoro viedä veteraaniperinnettä eteenpäin sitä perintöä jolla tämä maa on rakennettu on tavoitteena että kaksituhattakaksikymmentä tässä maassa toimii veteraanijärjestöjen yhteisesti muodostama perinnejärjestö verkko joka huolehtii jokaisessa maakunnassa tästä työstä totta kai veteraanit pidetään aina mukana keitä siellä jäljellä onkaan mutta nuorempi sukupolvi on ottanut toimintavastuun ja organisoituu tätä mukaa erilaisiin perinneyhdistyksiin kuntatasolla ja sitten piiritasolla perustetaan tämmöinen piirin oma toimikunta tai millä nimellä se sitten siellä alueella toimiikin niin sillä nimellä sitten jatketaan tätä veteraaniperinteen vaalimista elikkä elämme tässäkin suhteessa hyvin historiallista aikaa ja voi sanoa että kun huomenna tasavallan presidentin

veteraanit ovat ensimmäisenä taloon sisään tulevana vierasjoukkona niin se on suuri kunnia sukupolvelle joka tämän maan on rakentanut ja ennen kaikkea puolustanut ase kädessä sitä että suomi on säilyttänyt itsenäisyytensä mutta se on samalla säilyttänyt myös kansakuntana oikeuden olla muiden kansakuntien joukossa se on säilyttänyt yhteiskuntajärjestelmän oikeuslaitoksen ja monta muuta hienoa asiaa kuten edustaja tölli tässä edellisen käsittelyn aikana sanoi ja tuohon maanpuolustusasiaan haluan sanoa arvoisa puhemies puhemies sallitteko sen verran poiketa asiasta että maanpuolustusasiasta käyty keskustelu mielestäni oli aivan hyvä erinomaisen laadukas ja korkeatasoinen mutta siinä olisin kaivannut hieman lisää painotusta jäi mielestäni liian vähälle huomiolle alueellinen puolustus puolustusvoimat puolustaa tätä maata ja veteraanit sen omana aikanaan osoittivat että maata sen jokaisella neliömetrillä aivan tuolta pohjoisesta suomesta aivan hankoniemen kärkeen koko maa oli puolustamisen arvoinen silloin sotien aikana ja sen pitää olla puolustettavissa ja puolustamisen arvoinen tulevinakin vuosikymmeninä siitä suomen ja meidän kansanedustajien on pidettävä huoli että tästä maasta ja veteraaneista huolehditaan ja huolehditaan myös sitten tulevina vuosikymmeninä siitä että tämän maan puolustus on aina ajan tasalla ja ennen kaikkea kaikkialla tässä maassa puolustusta tehdään ja isänmaata puolustetaan tarvittaessa jos sellainen tilanne eteen tulee arvoisa rouva puhemies omasta puolestani vielä kerran kiitoksia valiokuntien ja tämän esityksen tehneiden kansanedustajien arvokkaasta työstä ja päätöksestä ja omasta puolestani toivon kaikille edustajakollegoille ja kaikille suomalaisille

arvoisa puhemies

kyllä tämän päivän keskustelu osoittaa minusta hienosti sen että meillä on annettu vahva signaali siitä että eduskunnassa on iso sotaveteraanien ja puolustusjoukko ja tämä puolustusjoukko on kaikkien eduskuntapuolueiden ja kaikkien valiokuntajoukkojen yhtenäinen yhtenäinen joukkue sitä osoittaa myös sosiaali ja terveysvaliokunnan yhteinen tahtotila siinä kun me näimme

valiokunnassa löytyi niin vahva joukko joka koki että tällainen epäkohta on nyt vain kerta kaikkiaan saatava kuntoon minusta on hyvä todeta että tämä joulu on joulu monelle sadalle sotainvalidille mutta myös sotaveteraanille koska tänään valiokunta sai valmiiksi mietintönsä siitä miten sotaveteraanien palveluita suomessa tullaan parantamaan siltä osin kaksi hyvää asiaa tulee itsenäisyyspäivän aaton alla kuntoon

tuo velka tulee maksuun mutta yhtä tärkeää on ensi viikolla se että sali käsittelee tätä kuntoutuksen kokonaisuutta joka tuo turvaa ja apua yhä useammalle sotaveteraanille ja myös parantaa sitä kautta kaikkien sotaveteraanien asemaa tältä osin on hyvä hiljentyä

arvoisa rouva puhemies vielä pari sanaa aiemmassa puheenvuorossani esille tuomistani rintamaveteraanien kotona asumista tukevista palveluista joista onneksi heräsi myös jatkokeskustelua tuo summahan on ollut kuluvana vuonna yhteensä neljäkymmentäviisi miljoonaa ja se jaetaan kunnille suhteessa kunnassa asuvien veteraanien määrään mitä sillä voi sitten tehdä kunnissa kunta voi tukea veteraaneille ateriapalveluja tarjota lounasseteleitä tarjota kotiapua kotisairaanhoitoa sitä voi käyttää pihatöiden tekemiseen esimerkiksi lumenluontiin tai nurmikon leikkaukseen sillä voi tehdä kotiin pieniä kotona asumista tukevia parannustöitä rakentaa luiskia tukikaiteita poistaa kynnyksiä

kotona tapahtuvaa kuntoutusta arvoisa rouva puhemies se miksi halusin nostaa tämän keskusteluun oli juuri se että tämä ei ole sellainen kiinteä määräraha vaan tämä arvioidaan jokaisen veteraanin kohdalla sen veteraanin yksilöllisen tarpeen mukaan tuo ylen nyt viimeisimmäksi esille tuoma uutisointi näytti ne huikeat erot mitenkä kunnat käyttävät tätä rahaa jota olisi tarjolla joka ikiselle kunnalle joka ikiselle heidän tarpeittensa mukaan tuossa uutisoinnissa ykkösenä oli kuopio yli kymmenellätuhannellaviidelläsadalla eurolla kakkosena toinen savolainen kunta kaavi yhdeksällätuhannellaviidelläsadalla eurolla arvoisa puhemies tässä haluan kannustaa kaikkia kuntia ottamaan tulevana vuonna tämän veteraanien kohdalla prioriteettilistalla ykköseksi

kyllä yhdyn myös siihen että kuntatalkoot ovat nyt ne seuraavat talkoot jotka käynnistyvät näiden isojen päätösten jälkeen mitä eduskunnassa tehdään seuraavaksi on hoidettava niin että jokainen kunta käy omat

suomalaiset kunnat ja tarjoavatko yhtäläisesti näitä palveluita ja löytävätkö ne kaikki veteraanit jotka ovat palveluiden tarpeessa tähän kokonaisuuteen on syytä kiinnittää jatkossa huomiota ja ensi vuonna sitten palataan näissä sotaveteraani ja invalidiasioissa jatkokehittämistoimiin seuraavat talkoot ovat kuntatalkoot ja ne pitäisi käynnistää heti

arvoisa rouva puhemies tuosta sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtajan krista kiurun sanomasta että kuntatalkoot pitää aloittaa voin kertoa että ilomantsin kunnassahan jo ajat sitten ja koko pohjois karjalan maakunnassa ja varmaan monessa maakunnassa muuallakin nämä talkoot on on aloitettu kotikunnassani ilomantsissa tämä tehdään sillä tavalla että meillä on veteraaniasiain neuvottelukunta olen siinä mukana oleva ja puheenjohtajana toimiva henkilö ja meillä on toiminta järjestetty sillä tavalla että siinä neuvottelukunnassa on totta kai veteraanijärjestöjen edustajat sitten siellä on reserviläisjärjestöjen edustajat kunnan edustus ja sitten maakunnassa sosiaali ja terveydenhuoltoa terveydenhuoltoa hoitavan siun soten edustus kaikki nämä toimijat yhdessä pitävät siitä visusti huolen että kun jokin epäkohta vähänkään tulee jonkun toimijan tietoon kutsutaan kokous koolle ja huolehditaan siitä että esimerkiksi sosiaali ja terveyspalvelut veteraanille järjestyvät viipymättä oli muutamia ongelmia esimerkiksi kuljetuspalveluiden kanssa ja siitä sitten siun soten kanssa käytiin neuvotteluja ja päästiin ratkaisuun että veteraani saa tarvitsemansa kuljetuspalvelut ilman viivettä ilman turhia kilpailutuskiemuroita jotka monesti aiheuttivat aiheuttivat muuten sen että veteraani esimerkiksi juhliin mennessään vaikka johonkin

tiivis neuvottelu ja päästiin ratkaisuun jossa saatiin taattua jokaiselle veteraanille kotimaakunnan alueella nopea kyytipalvelu itsensä haluamalla tavalla jolloin ei ole minkäännäköistä viivettä yksi puhelinsoitto riittää ja asia pelaa näinhän sen tulee toimia elikkä puheenjohtaja krista kiurun esittämään haasteeseen siitä että kuntatalkoot pitää aloittaa ne on aloitettu ja väitän että ne jo yhdeksänkymmentäviisi prosenttisesti pelaavat hyvin tässä maassa mutta se viisikin prosenttia pitää järjestää niin että kaikki palvelut ovat ajan tasalla ja erittäin nopeasti saatavissa koska kunniakansalaisten sotiemme veteraanien sotaorpojen ja jo edesmenneiden veteraanien leskien tulevat palvelut tulevat olemaan äärimmäisen tärkeitä koko suomelle se on kunnianosoitus sille työlle mitä veteraanisukupolvi teki
arvoisa rouva puhemies syy miksi tämä veteraanien kotona asumista tukevien palveluitten rahankäyttö on niin tärkeää kun me monilta osin aina puhumme niin täällä eduskunnassa kuin hallituksessa ja kuntapäättäjinä ja joudumme taistelemaan ja miettimään mihinkä yhteiset varat

ja juuri näissä palveluissa joista puhun ja joita valtio korvaa täysimääräisesti ja jotka etukäteen jo kunnille jaetaan kunnissa asuvien veteraanien lukumäärän mukaan tuntuu hyvin oudolle että on niin paljon kuntia jotka saattavat palauttaa ison osan tuosta määrärahasta

hyvä huono esimerkki on se että pellon kunta palautti viime vuonna saamastaan kahdestakymmenestäkahdeksastatuhannesta eurosta peräti kaksikymmentätuhattaneljäsataakaksikymmentäneljä euroa valtiolle siis lähes valtaosan siitä rahasta mikä olisi voitu käyttää veteraanien hyväksi

veteraanimerkki heidät etsitään heidän piilossa olevat avuntarpeensa kartoitetaan ja heille annetaan se apu joka on mahdollista ja johon valtio myöntää rahoja on todellakin väärin että näitä meidän veteraaneille osoittamiamme rahoja palautuu näin mittavassa määrin takaisin käytetään ne kun siihen on vielä mahdollisuus kun meillä veteraaneja vielä keskuudessamme on

arvoisa rouva puhemies esittelen eduskunnalle esityksen yhteisöjen tulolähteiden yhdistämisestä tämä on asia josta on puhuttu jo vuosia tätä on toivottu vuosia yrittäjäkentässä kaksituhatta luvun alussa tulolähteiden poistamista kannatti muun muassa tuloverotuksen kehittämistyöryhmä vuonna kaksituhattakaksi ja myöskin elinkeinoverotuksen asiantuntijaryhmä vuonna kolmetoista eli kun meillä on on tämä nykyinen tulolähdejako se aiheuttaa tilanteita joissa yhteisölle syntyy toiseen tulolähteeseen verotettavaa tuloa samaan aikaan kun toisen tulolähteen tulos on tappiollinen verorasitus nousee tällöin suuremmaksi kuin sen kokonaistulon perusteella laskettuna kuuluisi olla tämäntyyppisten ongelmien takia ja sitä kautta että jos ongelmat pystytään korjaamaan yrittäjyyden tukemiseen ja sen edellytysten parantamiseen tähdäten tämä esitys on tehty tämä käynnistettiin kaksituhattakuusitoista budjettineuvotteluissa sovitun linjauksen mukaisesti ja on tehty pitkä virka ja asiantuntijatyö valmistelussa hallituksen esityksen mukaan yhteisölle lasketaan kahden erillisen tulolähteen tulon asemasta yleensä vain yksi elinkeinotulolähteen verotettava tulo yhteisön verotuksessa sovelletaan elinkeinoverolakia maatalous muodostaa edelleenkin erillisen tulolähteen muutos koskee tavallisimpia yhteisömuotoja kuten osakeyhtiöitä osuuskuntia ja ja säästöpankkeja muutos ei koske eräitä sellaisia yhteisöjä joiden varsinainen tarkoitus on muu kuin elinkeinotoiminta tai muu taloudellinen toiminta esimerkiksi asunto osakeyhtiöiden yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen verotuksessa sovellettaisiin nykyiseen tapaan tuloverolakia arvoisa puhemies minä olen tästä esityksestä erityisen tyytyväinen kuten viittasin alussa tätä on

yrittäjäkentästä pitkään toivottu on ollut itselleni tärkeä tavoite että tämä saadaan maaliin ja ja vielä ehditään hyvin tämän eduskuntakauden aikana tämä kokonaisuudessaan sinetöidä

kiitos ministerille esittelystä varsinkin aika aika pitkäksi venyneen ulkomaanmatkan jälkeen tämä on tervetullut uudistus kaikkien mielestä ja se yksinkertaistaa yritystoimintaa ja myöskin sen verotusta tavoitteenahan oli alun alkaen tulolähdejaon poistaminen tai sellaisena siitä on puhuttu jo useamman vuoden mutta tarkkaan ottaen kaikki tulolähteet säilyvät edelleen siinä suhteessa verotuksen yksinkertaistaminen ei ole täysin onnistunut verotus muuttui joissain tilanteissa jopa aikaisempaa monimutkaisemmaksi mutta tulolähdejakoa kuitenkin muutetaan osakeyhtiön ja eräiden muiden yhteisöjen kohdalla siten että tulos verotetaan aiempaa useammin kokonaan evl tulolähteessä tämä on erityisen merkittävää siltä osin että aikaisempi korkovähennysrajoitus joka myöskin on täällä ollut korjattavana jossa onnistuttiin vain osittain sulki pois kiinteistösijoittamisen vain ja ainoastaan siitä syystä että sitä verotettiin tvln eikä evln mukaisesti tarkoitti sitä että suomalaiset ostoskeskukset olivat ulkomaisten kiinteistösijoittajien rahastusautomaatteja tältäkin osin parannus on ilmeinen keskeiset muutokset tässä hallituksen esityksessä liittyvät arvopaperisijoituksiin ja kiinteistösijoitustoimintaan valiokunta varmastikin vielä tutkii huolellisesti sen että että vaikka on ehdottoman perusteltua se että että liiketoiminnan voitot ja tappiot voidaan tasata keskenään niin on mahdollisuus verosuunnitteluun jolloin sijoitusvarallisuutta siirretään yksityisomaisuudesta osakeyhtiön nimiin tätä voitaisiin joissain tilanteissa rajata ruotsin mallin mukaan siten että ei saisi vähentää myyntitappioita silloin kun omaisuutta myydään lähipiirille tai etuyhteydessä oleville tätä varmaankin valiokunta aiheellisesti tutkii myöskin kiinteistösijoitustoimintaan liittyy tällainen verosuunnittelun mahdollistava kannustin jos yksityisomaisuutta siirretään osakeyhtiön nimiin mutta näillä pienillä varaumilla tämä on kannatettava asia joskin tietenkin kun tästä joka tapauksessa aiheutuu verohallinnolle valtava urakka voisi kysyä mikseivät maatalouden tulolähde ja henkilöyhtiöt olisi sitten samalla vaivalla tulleet tähän tähän uudistukseen mukaan sen sijaan yleishyödyllisten yhteisöjen rajaaminen ulkopuolelle on

puhemies todellakin tämä on tervetullut muutos yhteisöjen verotuksessa nykyinen yhteisöjen tulolähteiden jako verotuksessa on poikkeus kansainvälisesti ja me olemme siinä erityisessä asemassa jolloin verotus siltä osin kuin tulee tuottoja myös

kovempi kuin kilpailijamaissa tämähän ei koske muita kuin yhteisöjä elikkä osakeyhtiöitä ja siihen rinnastettavia yhteisöjä joita yhteisöverotus yleensäkin koskee ja ei siis muita verotettavia elinkeinotoimintoja tässä on yksi sellainen hankaluus vielä jäämässä kun tänne tuotiin uusi omaisuuslaji joka on yrityksen sellainen omaisuus joka ei suoranaisesti liity yrityksen liiketoimintaan sen verokohtelussa käytännössä koska poistoja poistoja ei siinä käytännössä hyväksytä sen myyntivoitot kyllä tulevat olemaan verollisia aina mutta myyntitappiot eivät tule olemaan eli siinä jää sellainen yksipuolisuus voimaan mutta tämä on kaiken kaikkiaan hyvä uudistus

arvoisa rouva puhemies jos olin äskeisestä ilahtunut suurena suunnanmuutoksena yritysverotukseen niin voi sanoa että tästä olen ehkä vielä ilahtuneempi tämän sisällöllisyyden takia koska kyseessä ovat nimenomaan sisältöä tuottavat taiteilijat heidän heidän edellytyksensä toimia yrittäjän kaltaisesti hallituksen esityksessä ehdotetaan että esiintyvät taiteilijat ja ja ohjelmatoimistot voisivat hakeutua vapaaehtoisesti verovelvolliseksi esiintymispalkkioiden esiintymispalkkioiden ja tilaisuuden järjestäjille luovutettavaksi tarkoitettujen esitysten myynnistä saatavien korvausten osalta myynnit verotettaisiin alennetulla kymmenen prosentin verokannalla kulttuuri ja viihdeala kokonaisuudessaan ja esittävien taiteilijoiden toiminta osana sitä on ammattimaistunut viime vuosina ja ja liiketoimintaa harjoitetaan yhä enemmän se että me luomme tämän mahdollisuuden hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi luo todellakin pohjaa toimimiselle yrittäjämäisesti me uskomme että tämä tukee luovan alan kasvua ja kehittymistä ja antaa myöskin mahdollisuuden muuta yrittäjyyttä joka liittyy kulttuurialaan kuten esimerkiksi tekniikka logistiikka ja tämän tyyppisiä palveluita tarjoavaa yritystoimintaa ja sen kehittymistä minä näen että tämä esitys jatkaa hallituksen hyvää työtä luovien alojen yrittäjyyden ja kasvun hyväksi
arvoisa puhemies luovien alojen yrittäjyyden edistäminen ja vientitulojen edistäminen on varmasti meidän kaikkien toiveissa ja edistettävä asia on mukavaa antaa hallitukselle vaihteeksi ihan varauksetonta kiitosta pidän tätä erittäin onnistuneena ja tärkeänä muutoksena sen pienen mutta kuitenkin kulttuurissamme olennaisen esiintyvien taiteilijain joukon kannalta on ollut useiden toive ja vuosikausien työ että päästäisiin tähän tilanteeseen joka yksinkertaistaa menettelyitä säästää valtavasti vaivaa ja todennäköisesti johtaa siihen että että esiintyville taiteilijoille jää enemmän tuloja toiminnastaan käyttöön

on huomattava se rakennemuutos joka nimenomaan esiintyvien taiteilijoiden tulonmuodostuksessa on tapahtunut eli kun äänitemyynti on käytännössä romahtanut silloin suurin osa tuloista tulee itse esiintymisistä tapahtumista ja ehkä siihen liittyvästä muusta oheismyynnistä joka nyt tulee täysin loogisesti tähän kymmenen prosentin alennetun arvonlisäveron kantaan jossa viihde ja kulttuuripalvelut muutoinkin ovat kerrankin olen sitä mieltä että hallituksen esityksessä esitetty veronmenetysarvio on todennäköisesti väärä ja on on aivan mahdollista että valtio saa enemmän verotuloja tästä muutoksesta käteen toki veronmenetysarviokin oli vaivaiset kymmenen miljoonaa euroa mutta se että meillä on entistä paremmin menestyvä esiintyvien taiteilijoiden ohjelmatoimistojen ja koko musiikkibisneksen ja esiintymisbisneksen ala tuo aivan uutta elinvoimaa suomalaiseen kulttuuriin ja elinkeinoelämään myöskin monipuolistaa sekä tuotannon palveluiden että vientimme rakennetta on siis mukavaa vaihteeksi olla sitä mieltä että tämän esityksen eteenpäinvieminen on kaikille yhteinen

rouva puhemies kyllä edustaja harakka kehotankin voisi useamminkin olla tyytyväinen hallituksen veropolitiikkaan joka suuressa kuvassa on vakaata ja ennustettavaa siinä ei tempoilla sillä tavalla kuin joissain esityksissä näkee tehtävän ja tämän suuren hyvän kuvan alla voidaan hoitaa pienempiäkin asioita kuten tämä tämä asia esiintyvän taiteilijan osalta siis käsiteltiin verojaostossa alustavasti kuultiin asiantuntijoita ja palaute oli myönteinen mikä on sitten se esiintyvä taiteilija voisiko vaikka ministeri orpo sitten kun hän jää eläkkeelle ja pitää hyviä puheita olla se esiintyvä taiteilija ja päästä arvonlisäverotuksen piiriin en en osaa ottaa kantaa rajaa rajaa tässä täytyy tietenkin pitää tämä arvonlisäverokantahan on kymmenessä tässä meillä on se neljäntoista verokanta itse olen pohtinut sitä kannattaisiko meidän yhdistää nämä verokannat kahteentoista prosenttiin silloin silloin esimerkiksi ruuan alvi voisi laskea mikä olisi olisi hyvä asia kysynkin ministeri orpolta oletteko pohtinut tällaisia

asiantuntijat laidasta laitaan ovat sitä mieltä että tämä on tervetullut uudistus tässähän esiintyvä taiteilija voi valita sen

onko liiketoiminta arvonlisäverotonta jolloinka tietysti ostot ja hankinnat ovat arvonlisäverollisia eikä niitä voi vähentää mistään tai sitten hän voi valita arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisen jolloin saa arvonlisäverohyvityksen siitä kymmenen prosentin arvonlisäverosta mitä maksaa siitä hankinnasta

uskon että esiintyvät taiteilijat eivät hanki sellaisia omaisuuseriä joista arvonlisäveron hyväksikäyttö voisi tulla jotka eivät liity siihen siihen heidän varsinaiseen toimintaansa mutta alussa saattaa olla kyllä värikkäämpiäkin värikkäämpiäkin vaiheita tässä asiassa ja sen takia on hyvä olla kuulolla alussa

arvoisa rouva puhemies hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kaksi uutta lakia laki kasvupalveluvirastosta ja laki kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä laki yrityspalvelujen

kumottaisiin lisäksi turvallisuusselvityslakiin tehtäisiin tekninen muutos esitys liittyy kiinteästi maakuntauudistukseen esitys on osa hallituksen esitysten kokonaisuutta jolla työ ja elinkeinoministeriön valtakunnallisista ja maakunnallisista palveluista työnhakijoille työnhakijoille työnantajille ja yrityksille luodaan sähköiseen asiointiin ja tiedolla johtamiseen perustuva yhteiskunnallisesti vaikuttava kasvupalvelujärjestelmä kasvupalveluviraston tehtävä tuottaa työ ja elinkeinopolitiikan valtakunnalliset työkalut valtion maakuntien ja uudenmaan kasvupalvelut järjestävän kuntayhtymän yhteiseen käyttöön yhteisillä työkaluilla yhteensovitetaan asiakasta varten palveluiden järjestäjien ja tuottajien toimenpiteet ja asiakkaan palveluprosessi monituottajamallissa jossa asiakkaan palvelukokonaisuus voi rakentua monen eri palveluntuottajan tuottamasta osasta kasvupalveluviraston tuottamat digitaaliset ja sähköiset palvelut sekä tietojärjestelmät ja alustat ovat työ ja elinkeinopolitiikan ja sen tiedolla johtamisen ytimessä valtakunnallisten tietojärjestelmien avulla saadaan tietoa työ ja elinkeinopolitiikan toimintaympäristöstä esimerkiksi työvoiman liikkuvuudesta saatavuudesta ja osaamisesta valtion maakuntien ja kuntayhtymän poliittisen päätöksenteon perustaksi

esityksessä ehdotetaan että nykyinen ely keskusten ja te toimistojen kehittämisen hallintokeskus eli keha keskus jatkaisi työ ja elinkeinohallinnon toimialariippuvaisten tietohallintopalvelujen hoitamista ja muuttuisi kasvupalveluvirastoksi maakuntien toiminnan käynnistyessä vuoden alussa virasto jatkaisi työ ja elinkeinohallinnon digitaalisten palvelujen sekä tietojärjestelmien alustojen kehittämistä tuottamista ja ylläpitämistä tuottamalla palveluja itse ja tekemällä hankintoja virasto jatkaisi myös kotouttamisen edistämisestä annetussa laissa tarkoitettujen valtion korvauksia koskevien tehtävien hoitamista lisäksi virasto jatkaisi vuoden siirtymäajan te toimistojen ennen maakuntauudistuksen voimaantuloa myöntämien tukien ja avustusten ja eräiden maakuntien kasvupalveluina myöntämien tukien ja avustusten maksamista koskevia tehtäviä arvoisa puhemies kasvupalveluvirastoon siirrettäisiin myös työ ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksessa hoidettavat digitaalisten palvelujen ja käytön tuen tehtävät lisäksi kasvupalveluvirasto tarjoaisi keskitettyä neuvontaa valtakunnallisissa kasvupalveluissa joita tarjoavat esimerkiksi business finland ja finnvera ja kasvupalveluihin liittyvissä valtion palveluissa tällä tavoin pystytään säilyttämään työ ja elinkeinohallinnon palvelukeskuksissa yhden luukun periaatteella toimivia valtakunnallisia poikkihallinnollisia neuvontapalveluja kuten talousapuneuvontapalvelu joka tarjoaa neuvontaa talous ja maksuvaikeuksissa oleville yrittäjille työ ja elinkeinoministeriön ja oikeusministeriön hallinnonalan tehtävissä sekä verohallinnon asioissa maakunnalliset tarpeet huomioitaisiin kasvupalveluvirastossa sillä olisi johtokunta olisi vahva maakuntaedustus johtokunnan tehtäviin kuuluisi muun muassa johtaa ja valvoa viraston toimintaa päättää viraston yleisistä tulosneuvottelutavoitteista ja vahvistaa viraston työjärjestys asiakasneuvottelukunnassa olisi viraston palveluja käyttävien viranomaisten valtion toimijoiden maakuntien kuntayhtymien sekä palveluntuottajien ja loppuasiakkaiden edustajia asiakasneuvottelukunnan tarkoitus olisi varmistaa valtion maakuntien ja kuntayhtymien tarpeiden huomioon ottaminen viraston tehtävien hoitamisessa ehdotetussa kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelyä koskevassa laissa säädettäisiin maakunnallisten ja valtakunnallisten kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä käsittelyä varten olisi kaksi asiakastietojärjestelmää rekrytoinnin ja työllistämisen asiakastietojärjestelmä ja yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmä asiakastietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpitämisestä vastaisi kasvupalveluvirasto ja rahoitus tulisi viraston kautta virasto vastaisi myös asiakastietojärjestelmän tietoturvallisuuteen liittyvistä rekisterinpitäjän tehtävistä lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden kaksituhattakaksikymmentä alussa samaan aikaan muiden maakunta ja kasvupalvelu uudistukseen liittyvien lakien kanssa

arvoisa puhemies ministeri lintilä esitteli hyvin keskeisen lainsäädännön joka liittyy laajaan maakuntahallintouudistukseen on paikallaan käyttää siksi puheenvuoro kun näin tärkeä esitys on esillä vaikka tässä itsenäisyyspäivän puuhat jo painavat päälle yksi haaste tässä tietenkin on se että kun maakuntahallinto on nimenomaan maakuntien omaehtoista kehittämistä tämä virasto pääasiassa siis toimisi helsingissä vaikka sillä olisi maakunnissa toimipisteitä olemassa ja kysymykseni kuuluukin onko tässä yhteydessä turvattu maakuntien riittävä

arvoisa puhemies kuten sanoin tässä johdossa tulee olemaan erittäin vahva on valmisteltu hyvässä yhteistyössä maakuntien ja valtion toimijoiden kanssa ja ainakaan minun tiedossani ei ei ole sellaisia asioita jotka olisivat olleet ristiriidassa siihen että maakunnilla säilyvät omat kehittämismahdollisuudet

arvoisa rouva puhemies käsiteltävänä on hallituksen esitys lääkelain muuttamiseksi ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön lääkedirektiivin lääkkeiden turvaominaisuuksia koskevat muutokset sekä lääkkeiden turvaominaisuuksista annetun eu asetuksen kansallista sääntelyä edellyttävät kohdat lääkkeiden turvaominaisuuksien avulla mahdollistetaan yksittäisen lääkevalmisteen tunnistaminen ja aitouden tarkistaminen lääkkeiden turvallisuus on ehdottoman tärkeää kansanterveyden kannalta kansalaisten on voitava luottaa siihen että lääkkeet ovat hyvälaatuisia ja aitoja lääkkeiden turvaominaisuuksilla edistettäisiin myyntiluvan saaneiden lääkkeiden turvallisuutta tavoitteena on estää lääkeväärennysten päätyminen lääkkeiden lailliseen jakelukanavaan eli esimerkiksi apteekkeihin sairaala apteekkeihin ja lääketukkukauppoihin käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi siitä milloin lääkevalmisteessa on oltava turvaominaisuudet ja milloin niitä ei saa olla lisäksi lääkelaissa säädettäisiin muun muassa siitä milloin lääkevalmisteen turvaominaisuudet saadaan osittain tai kokonaan peittää tai poistaa hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi myös toisesta asiasta eli lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset niin sanotusta apteekkisopimuksesta ja apteekkien velvollisuudesta tarkistaa apteekkisopimuksen voimassaolo apteekit tarkistavat onko asiakkaalla voimassa olevaa apteekkisopimusta kun apteekki toimittaa pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä ja huumausaineiksi luokiteltuja aineita sisältäviä lääkevalmisteita esityksellä luotaisiin toiminnan edellyttämälle henkilötietojen käsittelylle eun tietosuoja asetuksen edellyttämä säädösperusta apteekkisopimusmenettelyn tavoitteena on tukea rationaalista ja suunnitelmallista lääkehoitoa sellaisten lääkkeenkäyttäjien osalta on päihde tai lääkeriippuvuus sellaisen riski tai muu tarve lääkehoidon keskittämiselle lääkeriippuvuus on merkittävä ongelma mihin liittyen on kehitetty sellaisia avoterveydenhuollon toimintamalleja jotka varmistavat turvalliset ja tarkoituksenmukaiset käytännöt mutta mahdollistavat esimerkiksi itsenäisen lääkehoidon toteuttamisen ja vastuunottamisen hoidosta koska apteekkisopimusjärjestelmän toteutuminen halutaan mahdollistaa jatkossakin on tärkeää luoda sille henkilötietojen käsittelyn sääntelyn kannalta asianmukainen säädöspohja lainsäädännöllisenä lainsäädännöllisenä ratkaisuna henkilötietojen käsittely perustuisi jatkossa suoraan lakiin kiitoksia

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemästoista asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö kaksitoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia ja tämän esityksen tavoitteena on tarjota korkeakouluille uusia mahdollisuuksia vastata tulevaisuudessa ilmeneviin osaamistarpeisiin tavoitteena on muun muassa kasvattaa korkeakoulututkinnon suorittavien suomalaisnuorten osuutta ja parantaa jatkuvan oppimisen mahdollisuutta tämä esityshän liittyy korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio kaksituhattakolmekymmentän toimeenpanoon tällä pitkän tähtäimen visiollahan on myös parlamentaarinen seurantaryhmä arvoisa puhemies perussuomalaiset kannattavat tämän lakiesityksen useimpia tavoitteita sillä katsomme että niillä vastataan ainakin osittain nykyajan haasteisiin sekä opiskelun että työelämän jatkuvasti muuttuessa vaikka useimpien ammattien ydinosaamisalueet pysyvät ennallaan monissa ammateissa vaaditaan yhä enemmän uudentyyppistä osaamista mihin luonnollisesti koulutuspolitiikassa tulee jatkossa varautua mutta tulee tietenkin myös muistaa että tähän koulutuspolitiikan uudistamiseen tulee osoittaa jatkossa myös myös riittävä rahoitus jotta suomalaisille löytyy työtä kotimaasta myös jatkossa valitettavasti sipilän hallitus ei ole koulutuspolitiikan saralla juuri kunnostautunut arvoisa puhemies perussuomalaiset kannattavat lähtökohtaisesti opiskelijavalintojen joustavoittamista mutta jatkossa on kuitenkin varmistettava että tilauskoulutuksen sisältö laatu ovat yhdenvertaisia normaalin tutkintoon johtavan koulutuksen kanssa ja tähän myös valiokunta on kiinnittänyt mietinnössään huomiota erityisesti haluan tuoda vielä tässä esille että me perussuomalaiset pidämme useiden asiantuntijalausuntojen tavoin hyvin ongelmallisena sitä että erillisvalintojen sääntelyä aiotaan muuttaa tässä lakiehdotuksessa nähdäksemme se tulisi olemaan lakiesityksen mennessä läpi puutteellista erityisen ongelmalliseksi tilanne voi muodostua jos oppilaitosten sisäänotossa ei nykyiseen tapaan enää varmistettaisi alalle parhaiten soveltuvien hakijoiden sisäänpääsyä katsomme että sen sijaan mitä tässä lakiehdotuksessa on esitetty valinnoissa tulisi jatkossa noudattaa tiettyä määräaikaa jonka jälkeen valinnat tehtäisiin hakijoiden paremmuusjärjestyksessä siksi ehdotamme vastalauseessamme erillisvalintojen toteuttamista koskevaa pykälämuutosta molempiin lakiehdotuksiin sekä tätä samaa asiaa käsittelevää lausumaehdotusta ja tulemme tekemään asiaa koskevat viralliset esitykset myöhemmässä käsittelyvaiheessa